toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja tynkkynen
arvoisa puhemies turkki on päättänyt laittaa rajoiltaan liikkeelle valtavan siirtolaisvyöryn joka uhkaa koko eurooppaa eun ja suomen on reagoitava nopeasti jotta vuoden kaksituhattaviisitoista kriisi ei toistu silloin pääministeri sipilä kutsui lähi idän suomeen ja kokoomuksen sisäministeri orpo viimeisteli että pakolaisten motiivien arvostelu on rasismia eurooppaan laittomasti pyrkivät henkilöt eivät ole pakolaisia eivät edes turvapaikanhakijoita vaan laittomia siirtolaisia jotka pyrkivät kohdentamaan hakemuksensa maihin joissa on paras sosiaaliturva kuten tapahtui myös vuonna kaksituhattaviisitoista vyöry tulee estää tiukasti eun ulkorajoilla eikä minkäänlaiseen taakanjakoon tule lähteä mukaan kaikilla sisärajoilla on otettava käyttöön rajatarkastukset turkki voidaan määritellä turvalliseksi maaksi joten kaikki hakemukset tulee hylätä eu maissa pikakäsittelyssä koska pääministeri on poissa tästä tärkeästä keskustelusta kysyn varapääministeri kulmunilta ottaako hallitus edellä mainitut linjaukset käyttöön

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

suomen sisäministeri kertoo että kreikan linja eli tulijoiden pysäyttäminen ei ole suomen linja sisäministeri lisäksi tiedotti että rajavalvonnan tehtävä on sujuva ja turvallinen rajanylitys mikä siis on suomen linja eikö kansan viesti ole vieläkään mennyt perille onneksi saksa unkari itävalta ja tanska ovat kreikan ja suomen välissä näissä maissa järkilinja voitti tulijat on pysäytettävä suomen on tehostettava rajavalvontaa ruotsin rajalla pysäytettävä kaikki siirtolaiset ja hylättävä heidän hakemuksensa pikavauhtia ilmeisen perusteettomina voida jostain syystä palauttaa tulee ottaa säilöön kaikki vetovoimatekijät tulee poistaa lainsäädännöllisin keinoin arvoisa sisäministeri otatteko käyttöön edellä mainitut toimenpiteet jos ette miksi ette

samasta aihealueesta on esittänyt muutama muukin eduskuntaryhmä kysymyksiä anteeksi vastaus ministeri arvoisa

puhemies kysymys konkreettisesti oli että ottaako suomi sisärajatarkastukset

rajavartiolaitokselta on että sellaista ei ole meille suositeltu hallitushan tästä lopulta sitten päättää tässä kohtaa todetaan sekin että verrattuna vaikkapa vuosiin viisitoista viiva kuusitoista turvapaikanhakijoiden määrät ovat erittäin alhaisella tasolla vuosina kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista suomen rajoilta turvapaikkaa haki kaksituhatta viiva kaksituhattaviisisataa ihmistä on huomattava että sisärajatarkastukset eivät tarkoita sitä että rajat laitetaan kiinni vaan silloin tehostetaan tarkastuksia mutta silti jokaista tulijaa ei silloinkaan tarkasteta läpi jos tämä on se ajatus että tässä kohtaa rajat pitäisi sulkea

niin kuin totesin äsken tätä samaa aihealuetta käsittelevät muutaman muunkin eduskuntaryhmän kysymykset edustaja talvitie

arvoisa puhemies sen lisäksi että toivon että kokoomus tutustuu rajavartiolaitoksen toimintaan toivon että tutustutte myös eurooppalaisen frontexin toimintaan jonka toiminta perustuu aina eurooppalaista raja ja merivartiostoa koskevaan eu asetukseen jokainen jäsenvaltion toimija joka

sen operaatiosuunnitelman puitteissa toimimaan ja niissä noudatetaan aina kansainvälisiä sitoumuksia ja sopimuksia edelleen kiinnostaa että onko todella niin että näistä kansainvälisistä sopimuksista pitäisi nyt jollain tavalla lähteä laistamaan mielestäni se on hienoa että suomi koko hallituksen tuella lähettää kreikkaan vaikeassa asemassa olevalle valtiolle tukea erilaisin keinoin oli kyse siitä että vastaanotamme sataseitsemänkymmentäviisi ihmistä sieltä vaikeista leiriolosuhteista tänne turvapaikanhakijoina tai siitä että avustamme teltoin viidensadan ihmisen majoittumista siellä viemme vettä sinne paikalle autamme rajavartioita sinne paikalle jotta he voivat tukea paikallisia rajavartioita ei

kysymyksestä olen tavannut jo useaan otteeseen komissaari ylva johanssonin jonka tehtävänä on tuoda neuvostolle pohdittavaksi tämä uusi turvapaikka ja maahanmuuttopaketti josta euroopan unionissa on viimeiset viisi vuotta oltu täysin erimielisiä suomen puheenjohtajuuskaudella on viety eteenpäin näitä keskusteluja jotta jäsenvaltioiden välille vihdoin löytyisi

ja hyväksi todettu järjestelmä ykn pakolaisjärjestö unhcrn kanssa sen lisäksi toki meidän omaan valmiussuunnitteluun ja myös muissa maissa varautumiseen liittyy tällaisten järjestelykeskusten perustaminen kylläkin euroopan unionin rajojen sisäpuolelle niitä keskusteluja joissa keskuksia perustettaisiin rajojen ulkopuolelle ei ole myöskään meidän puheenjohtajuuskauden aikana kukaan nostanut esille ja se keskustelu on tietyllä tavalla komissionkin suunnasta jo lakannut
arvoisa puhemies sisäministeri ohisalo viestitti eilen että rajavalvonnan tehtävä on sujuva ja turvallinen rajanylitys vaikka rajavartiolaitoksen tehtävä on

rajavartiolain mukaan rajaturvallisuuden ylläpitäminen tänään verkkouutisten mukaan ohisalo on suurelle valiokunnalle vahvistanut että suomen viranomaiset auttaisivat tulijoita kreikkaan tänä aamuna maikkarin aamu tvssä sisäministeriön kansliapäällikkö pimiä todisti että suomessa ei rajanylityksiä vastaavassa tilanteessa estettäisi vaan kaikki pääsisivät sisään myös itärajalta teiltä ministeri ohisalo ja pääministerin sijainen kulmuni mitä te oikein puuhaatte haluatteko te todella lähettää tällaisen viestin rajanaapureillemme ja kertokaa nyt kansalaisille mitä suomalaiset virkamiehet ovat menossa kreikkaan tekemään onko frontexin ja suomalaisten virkamiesten tehtävä mennä auttamaan siirtolaisia eu alueelle ja sabotoimaan kreikan rajavalvontaa vai auttamaan kreikkaa pitämään raja kiinni teidän sinisilmäisyytenne on niin syvä että sitä ei löydy edes värikartasta
arvoisa puhemies minä toistan vastauksen jonka äsken tuossa edustaja tynkkyselle sanoin eulla on yksi yhteinen linja joka on eilen jälleen kerran vahvistettu eu tukee kreikkaa kreikalla on yksi eun ulkorajoista ja samalla lailla kuin suomella sillä on varsin pitkä ulkoraja ja tämän luulisi olevan myös oppositiolle erittäin tärkeä ulkorajat pitävät ja euroopan unioni on yhtenäinen siinä asiassa tähän liittyy myös se että totta kai aina pohjautua kansainväliseen oikeuteen ihmisoikeuksiin niihin sopimuksiin jotka me olemme sitoutuneet yhdessä eurooppalaisella tasolla tekemään haluan toistaa vielä sen että tähän poikkeukselliseen ilmiöön liittyy todennäköisesti todennäköisesti piirteitä hybridivaikuttamisesta siihen liittyy piirteitä senkaltaisista asioista että turkki ei noudata niitä sitoumuksia jotka se on tehnyt vuonna kuusitoista ja siksi on tärkeää että niihin pystytään palaamaan se tilanne mikä nähtiin viime vaalikaudella vuonna viisitoista perussuomalaisten ollessa hallituksessa tuskin tulee euroopassa toistumaan koska euroopan unioni on niin hyvin varautunut

arvoisa puhemies luen vielä kerran koska perussuomalaiset eivät selkeästi viranomaisviestintää ole seuranneet rajavartiolaitoksen näkemyksen mukaan maa ja merirajoilla tapahtuvan rajavalvonnan tehtävänä on mahdollistaa sujuva ja turvallinen rajanylitysliikenne sekä paljastaa luvattomat rajanylittäjät ja saattaa heidät asianmukaiseen viranomaisprosessiin oli kyse käännytysprosessista oli kyse turvapaikkaprosessista frontexin omilta sivuilta voitte käydä myös lukemassa että rajavalvonnan lisäksi frontexin operaatioissa toteutetaan meriturvallisuuteen turvallisuustarkastuksiin etsintään ja pelastukseen sekä ympäristönsuojeluun liittyviä tehtäviä tämä lukee frontexin sivuilla suosittelen tutustumaan

arvoisa puhemies turkin ja kreikan rajalla on todellakin erittäin vaikea tilanne jos tilannetta ei saada hallintaan se voi tarkoittaa valtavien ihmismäärien tuloa eurooppaan eurooppa ei sitä kestäisi eurooppa ei sitä myöskään halua näin me olemme lukeneet ja kuulleet myöskin euroopan unionin maiden ottaneen selkeästi kantaa euroopan unionin maat ovat antaneet selkeän tukensa kreikan päätökselle olla ottamatta vastaan turvapaikkahakemuksia kuukauteen te kerrotte aivan muuta ettekä te vastaa vaan te opetatte meille lukemalla tekstejä teidän pitää nyt yksiselitteisesti vastata tukeeko suomen hallitus kreikan päätöstä olla ottamatta vastaan turvapaikkahakemuksia kuukauteen

arvoisa puhemies suomen hallituksen kanta on selvä se on eu ministerivaliokunnassa yhdessä linjattu se on suuressa valiokunnassa pitkällisen keskustelun aikana tullut kaikille valiokuntalaisille selväksi keskeistä on nyt se että suomi tukee kreikkaa noudattamaan kansainvälisiä velvoitteita suomi ei osallistu laittomuuksiin tämä lienee kaikille selvää en tiedä millaista se on ollut kokoomuslaisten sisäministerien aikana mutta tällä hallituksella ei ole tahtoa viedä suomalaisia viranomaisia mihinkään rikkomaan lakia me turvaamme kreikkaa siinä että he selviävät akuutista tilanteesta tämä hätäapu ei itsessään riitä meidän täytyy löytää se eurooppalainen suuri politiikkaratkaisu ja ja sitä me odotamme nyt komissaari johanssonilta
tähän samaan asiaan kysymyksen esittää edustaja hyrkkö
arvoisa puhemies taistelut syyrian idlibin maakunnassa ovat kiihtyneet ja maan humanitaarinen kriisi pahenee yhteensä kolme pilkku viisi miljoonaa pakolaista on jo paennut syyrian sotaa turkkiin ja nyt kärjistynyt tilanne on pakottanut yhä useammat jättämään kotinsa

ole tietenkään koskaan oikein suurimman kärsimyksen tuntevat nahoissaan ne ihmiset jotka joutuvat jättämään kotinsa paetakseen sotaa ja hengenvaaraa olosuhteet pakolaisleireillä ovat kestämättömät talvisissa olosuhteissa ilman ruokaa ja suojaa värjöttelevien pakolaisten tilanne on huonontumassa hetki hetkeltä syyriassa yli kaksi miljoonaa lasta ei pääse kouluun vielä kolmannen miljoonan pelätään joutuvan jättämään koulunsa kesken kysynkin ministeri skinnarilta miten suomi vastaa kehitysyhteistyön keinoin syyriassa tapahtuvaan humanitaariseen kriisiin turvatakseen näiden hädänalaisten ihmisten perusoikeudet entä aikooko suomi tarjota apua kreikassa oleville turvapaikanhakijoille arvoisa

tehtävänä on varmistaa että näin tapahtuu hätä on todellinen se on tässä ja humanitaarinen apu jos mikä on sellainen millä on ykn mukaan kaiken kaikkiaan jopa kolmen pilkku viiden miljardin dollarin kysyntä eli tässä saamme vähän mittasuhteita

kun oppositiolta ei voi kysyä niin kysyn hallitukselta jos päädymme siihen että oikeus ja mahdollisuus hakea turvapaikkaa ja suojelua ja silloin kun sitä tarvitaan myöskin saada ei enää olisi perustavanlaatuinen ihmisoikeus niin mitkä ovat sitten ne seuraavat ihmisoikeudet jotka voidaan samassa järjestyksessä hylätä

arvoisa puhemies edustaja tuomioja tuntee tämän lainsäädännön varmasti erittäin hyvin entisenä ulkoministerinä ja tosiaan kuten julkisuudessakin on ollut tietoja tällä hetkellähän esimerkiksi se idlibin syyrian ja turkin välinen raja ei ole auki jossa todella on kriisi syntymässä turkki on kantanut erittäin raskasta taakkaa siinä että siellä on siis lähes neljä miljoonaa pakolaista syyriasta joten se sopimus mikä vuonna kuusitoista on tehty turkin kanssa on ollut erittäin merkittävä tietenkin turkille ja euroopan unionille tälle hallitukselle on tärkeää että eurooppalaisella tasolla tehdään politiikkaa yhdessä yhteisten periaatteiden mukaan ja sen takia esimerkiksi eilen on linjattu siitä että eu tukee kreikkaa kreikan toimissa ja aina tietenkin niin eurooppalaisella tasolla kuin kotimaisellakin tasolla noudatamme niitä kansainvälisiä sitoumuksia joihin olemme

arvoisa puhemies turkki painostaa euta poliittisesti siirtolaisia pakolaisia hyväksikäyttäen tämän me kaikki varmasti tunnustamme eulla ei ole kansallisia ja kansainvälisiä pelisääntöjä joissa toista valtiota kohtaan vaikutetaan näin voimakkaasti kuten turkki nyt tekee turkin rajalla on kiistämättä nähty hybridielementtejä koska turkki on kehottanut ihmisiä lähtemään suurilla massoilla kohti kreikan rajaa ja on jopa järjestänyt ilmaisia kyytejä sinne kysynkin teiltä arvoisa pääministerin sijainen kulmuni onko mielestänne kreikalla ja muilla itsenäisillä valtioilla oikeus suojella rajojaan ja kansalaisiaan ja poiketa kansainvälisistä sopimuksista turkin sopimusrikkomuksen vuoksi koska tässä on kyseessä selkeästi poliittinen vaikuttaminen
puhemies kreikka on eun ulkorajavaltio ja kreikka suojelee eurooppalaisia ulkorajoja suomi omalta osaltaan eu jäsenvaltiona suojelee tietenkin myös eurooppalaista ulkorajaa täällä joten euroopan unionin yhtenäisyys on meille erittäin tärkeä asia ja epäilen etteivät perussuomalaisetkaan ole siitä erimielisiä suomen hallituksen kanssa kysymyksessä on varsin poikkeuksellinen tilanne ja hybridivaikuttamisen keinoja on nähty ja esimerkiksi se idlibin raja syyrian ja turkin välillä ei ole auki niin tällä hetkellä tuolla rajalla jolla on rajanylityksiäkin tapahtunut ei suinkaan välttämättä ole ollut niitä ihmisiä jotka ovat syyriasta paenneet vaan muualta tulleita henkilöitä on tietenkin tärkeää että noudatetaan aina kansainvälistä oikeutta ihmisoikeuksia niitä sopimuksia joihin ollaan sitouduttu suomelle ulkorajojen pitävyys eurooppalaisella tasolla on tietenkin aivan

herra puhemies tosiasiahan on se että kreikka on joutunut tässä hybriditilanteessa pakottavaan poikkeustilanteeseen jossa se ei noudata kansainvälisiä turvapaikanhakuun liittyviä sopimuksia ainakaan kuukauteen ja tälle europan unionin maat ovat antaneet tukensa teidän puheenne ministeri ohisalo on kyllä ristiriidassa tämän kanssa te väititte äsken että tässä tuetaan sitä että kreikka olisi nytkin noudattamassa näitä sopimuksia mutta näinhän ei tällä hetkellä tapahdu tässä suhteessa ministeri kulmunin ja ministeri ohisalon puheet kyllä eroavat nyt toisistaan sisällön

arvoisa puhemies suomen hallitus ei tietenkään voi sanoa mitä kreikan hallitus omilla rajoillaan tekee kuten sanottu eurooppalaiset ulkorajat ovat yhteisiä rajoja ja viime kädessä euroopan unionin ihmisoikeustuomioistuin käsittelee kreikan tilanteen jos on niin että kreikka on kansainvälisiä sopimuksia rikkonut niin ne asiat käsitellään siellä se mitä me voimme suomen hallituksena tehdä ja mitä olemme tehneet ja mistä olemme myös saaneet kansainvälistä kiitosta on se että me emme jättäneet kreikkaa yksin tällaisessa tilanteessa me näemme niiden ihmisten hädän siellä pakolaisleireillä me autamme sieltä ihmisiä tänne me näemme että me voimme tarjota asiantuntija apuamme sinne paitsi frontexin myös europolin ja eason kautta ja tätä me teemme

itse eilen paikalla tuossa suuren valiokunnan kokouksessa missä sisäministeri ohisalo oli puhelimen välityksellä kuultavana ja tuntui todella hämmentävältä kun tänään huomasin että verkkouutisissa eli kokoomuksen puoluelehdessä heidän puoluetuella kustantamassaan verkkolehdessä oli vuodettuna suuren valiokunnan keskusteluja on todella erikoista että kokoomuksen julkaisu vuotaa valiokunnan keskusteluja ja täytyy sanoa että vuotaisitte edes oikein jos vuodatte vuotakaa edes oikein se kokoomuksen lehden juttu ei vastannut sitä viestiä jonka sisäministeri maria ohisalo eilen puhelimessa antoi puhemies keskustan linja on se että eun ulkorajojen pitää pitää ja näemme että hallituksen pitää kaikin keinoin auttaa kreikkaa pitämään ulkorajat kasassa edustaja tynkkysellä on väärä ilmansuunta kun hän tuijottaa ruotsiin ja länsirajalle meidän pitää tuijottaa itärajalle meidän venäjän rajaamme meillä suomella on tuhatkolmesataa kilometriä eun ulkorajaa ja ulkorajojen pitävyys on meille kansallinen kysymys kysyn puhemies varapääministeri kulmunilta ajaako hallitus eun yhteisiä ratkaisuja sitä että yhteisesti pidetään ulkorajat kasassa että turvapaikanhakijoita ei virtaa

arvoisa puhemies eun yhtenäisyys ulkorajavalvonnassa on tietenkin aivan keskeistä ja eu tukee kreikkaa tässä erittäin vaikeassa tilanteessa jossa he ovat kuten olen esille täällä tuonut meitä suomena kyllä kannattaa kiinnostaa erittäin paljon se asia että euroopan unioni on yhtenäinen ulkorajakysymyksen kanssa ja siinä eu on yhtenäinen me tuemme kreikkaa siinä tilanteessa että ulkorajat pitävät tähän liittyy myös se että aina kun lainsäädäntöä on niin kyllä täytyy noudattaa kansainvälistä oikeutta ihmisoikeuksia sille tämän maan on rakennettu ja totta kai kun meillä on tilanne vaikkapa hybridivaikuttamisesta johon ei taida olla lainsäädäntöä edes olemassa me joudumme koko ajan myös

yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa ei ole ja kreikalla on ollut vaikeuksia saada tilanne hallintaan suomen hallituksen linja on tässä hyvä eun ulkorajojen suojeleminen kansainvälistä oikeutta ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa kunnioittaen on ensiarvoisen tärkeää ministeri ohisalo on ollut lausunnoissaan harvinaisen selkeä ja on valitettavaa että että tässä yritetään levittää disinformaatiota asiasta sen sijaan että hämmennetään sen sijaan että vuodetaan olisi tärkeää löytää kokonaisvaltainen eurooppalainen lähestymistapa ongelman ratkaisemiseksi kysyn siksi ministeri ohisalolta

arvoisa puhemies kiitokset kysymyksestä on todella juuri näin kuten edustaja adlercreutz sanoo että suomi on siellä eilisessä kokouksessa ja ennen sitä ajanut sitä yhteistä hallituksen linjaa että ulkorajavalvonnasta pidetään kiinni ja ihmisoikeussopimuksia ja kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan ja sinne sisäministeriön yhteiseen lausumaan myös saatiin tästä tärkeä näkökulma se mihin viittasin aiemmin olen jo päässyt tapaamaan uutta komissaaria ylva johanssonia joka vastaa tästä uudesta maahanmuuttopaketista sen lisäksi komissaari urpilaisella on tärkeä rooli siinä miten eun ulkosuhteet tähän linkittyvät ja olen myös margaritis schinasin kanssa joka vastaa varapuheenjohtajana komissiossa näistä maahanmuuttokysymyksistä päässyt keskustelemaan ja näillä komissaareilla on erittäin korkealla prioriteettilistallaan se että tämä uusi maahanmuuttopaketti tuodaan tulevien kuukausien aikana meille keskusteluun neuvostoon parlamenttiin ja sitten yritämme löytää yhteistä näkemystä siinä liian kauan on euroopassa jo odotettu nyt täytyy saada pysyviä ratkaisuja
arvoisa puhemies ensinnäkin minulla on ollut se käsitys että edustaja zyskowicz oli tarkistanut että tämä ministeri ohisalon kuuleminen suuressa valiokunnassa ei ollut vaiteliaisuuspyynnön alainen ja siksi myös edustaja talvitie siihen tässä viittasi mutta tähän itse pääasiaan minua kyllä harmittaa että tässä puhumme nyt niin pahasti toistemme ohi mielestäni myös sieltä aitiosta aika ylimieliselläkin tavalla kierretään tätä pääkysymystä me varmasti ministeri ohisalon kanssa molemmat tiedämme että tämä ei sillä

on se oletteko te sitä mieltä että meidän kannattaa omaksua euroopassa linja jossa silloin kun naapuri käyttää selvästi pelin välineenä painostuksen välineenä ihmisten työntämistä rajalle voidaan peli viheltää poikki määräaikaisella keskeyttämisellä jolla tähän peliin puututaan vai oletteko te sitä mieltä että näin ei voida
arvoisa puhemies suomen eu puheenjohtajuuskaudella hybridivaikuttamista pidettiin eräänä keskeisimpänä teemana keskusteluissa muiden jäsenvaltioiden kanssa kävimme muun muassa harjoitusluonteisia keskusteluja siitä kuinka jäsenvaltiot yhdessä toimivat tilanteissa joissa oletetaan vieraan valtion hybridivaikuttamista tapahtuvan meidän alueellamme tämä loi myös mahdollisuuksia ehkä varautua tällaiseen tilanteeseen ja tässäkin tilanteessa muun muassa eun pelastuspalvelumekanismi on aktivoitu ja sitä yhteistä eurooppalaista mekanismia tässä nyt voidaan käyttää

arvoisa herra puhemies pakolaisuutta koskeva kansainvälinen sopimusjärjestelmä luotiin hyvin toisenlaiseen maailmaan sen tarkoitus ei ollut mahdollistaa satojentuhansien tai miljoonien ihmisten kansainvaelluksia mantereelta toiselle sopimusten perinteiset tulkinnat eivät vastaa tämän päivän realiteetteja kyvyttömyys ja haluttomuus ymmärtää näitä realiteetteja on suurin este toimivan turvapaikkapolitiikan tiellä kreikka on invaasion kohteena rajan yli ei pyri syyrian sotaa pakenevia naisia ja lapsia vaan turkin liikkeelle ajamia nuoria miehiä jotka huutavat allahu akbaria tulijat eivät lopu vastaanottamalla ja tällainen maahanmuutto on tuhoisaa euroopan maiden taloudelle ja yhteiskuntajärjestykselle ja eurooppalaisten turvallisuudelle nämä ovat realiteetit ministeri ohisalo kysymys kuuluu ymmärrättekö te näitä realiteetteja ymmärrättekö te että sopimusten nykyiset tulkinnat tuhoavat monen muun asian lisäksi koko turvapaikkajärjestelmän uskottavuuden

arvoisa puhemies ehkä vastakysymyksenä voin kysyä että ymmärrättekö te että olemme sitoutuneet kansainvälisiin sopimuksiin sen lisäksi voisin sanoa mikä ei ehkä teille ole käynyt selväksi että on viranomaisten tehtävä siellä rajalla sitten katsoa ketkä ihmiset ovat oikeutettuja siihen turvapaikkamenettelyyn ketkä laitetaan suoraan käännytysprosessiin muun muassa tätä työtä siellä suomalaiset rajavartijat kreikkalaisten tukena tekevät
arvoisa puhemies pienen maan turvahan ovat kansainväliset sopimukset pienen maan kuten suomen etu on se että on olemassa kansainvälisiä sopimuksia ja että niitä noudatetaan nyt tämä tilannehan joka on turkissa sekä etelärajalla että turkin ja kreikan välisellä rajalla on pitemmän päälle kestämätön ja siihen on löydettävä jonkinnäköinen pitempiaikainen ratkaisu pyytäisin nyt joko pääministerin sijaista tai sisäministeriä valottamaan sitä minkätyyppistä pitempiaikaista ratkaisua suomi on ajamassa jotta tässä ei jouduttaisi toimimaan tavallaan kädestä suuhun

ja ja koko ajan semmoisen akuutin kriisin akuuttien menettelytapojen keskellä

arvoisa puhemies kiitokset kysymyksestä kuten aiemmin viittasin uudet komissaarit ovat tuomassa tämän uuden maahanmuuttopaketin meille keskusteluun aiempi paketti on lähtenyt muun muassa seitsemästä eri lainsäädäntökokonaisuudesta siellä pohditaan kuinka dublin säännöstöä voidaan uudistaa onko sillä ensimmäisellä jäsenvaltiolla aina viimesijainen vastuu tästä turvapaikanhakijasta ja toisaalta pohditaan myös kuinka turvapaikanhakijat rekisteröidään yhdenmukaisella tavalla euroopan unionin tasolla ja kuinka nämä turvapaikkaprosessit euroopan unionin tasolla yhdenmukaistetaan jatkossa paremmiksi ja jouhevimmiksi myös niin että laatu ja oikeusturva näkyvät siellä prosesseissa muun muassa näitä asioita on aiempi paketti ja voisin kuvitella meillä hallituksella ei vielä ole sitä uutta pakettia että sieltä aiemmasta paketista otetaan hyviä osia toivottavasti tähän uuteen ja käydään niistä sitten yhdessä keskusteluja meidän pitää johdonmukaistaa eurooppalaista politiikkaa meidän täytyy keskustella siitä miten me turvaamme myös näitä

herra puhemies ministeri kulmuni sanoitte että suomi tukee kreikkaa ministeri ohisalo eilisessä suuren valiokunnan kokouksessa jossa ei pyydetty vaitioloa te sanoitte että suomi ei tue kreikkaa siinä että pyritään estämään näitä ihmisiä pääsemästä kreikkaan hakemaan turvapaikkaa nämä kaksi kantaa suomi tukee kreikkaa mutta ministeri ohisalon mukaan suomi ei kuitenkaan tue kreikkaa siinä mitä se nyt tekee ovat ristiriidassa keskenään ja tästä ei nyt näköjään saada selvyyttä ministeri ohisalo voisitteko lopettaa venkoilun tässä asiassa ja vastata yksiselitteisesti siihen kysymykseen tukeeko suomi kreikkaa siinä että se ei kuukauteen ota vastaan turvapaikkahakemuksia ja pyrkii estämään näitä ihmisiä jotka tulevat turkista hakemasta turvapaikkaa kreikasta
arvoisat kansanedustajat ennen kuin annan ministerille vastauspuheenvuoron niin totean että täällä ei käydä keskustelua valiokuntien sisäisistä keskusteluista

arvoisa puhemies kiitän erittäin paljon puhemiehen huomiosta sillä tämä ei ole ensimmäinen kerta kun valiokuntien luottamuksellisia keskusteluja levitellään täällä kuten jo aiemmin totesin on niin että suomi tukee kreikkaa noudattamaan velvoitteitaan noudattamaan kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan mihinkään laittomuuksiin suomalaiset viranomaiset eivät voi osallistua tämä ei ole pelkästään hallituksen näkemys tämä on selkeästi jokaiselle viranomaiselle selvä asia tämä lukee jokaisen viranomaisen verkkosivuilla jos sen verran haluatte käydä tutustumassa tähän asiaan

syyriassa on valtava humanitäärinen kriisi venäjä pommittaa assad hyökkää ja nyt turkki on siellä sotimassa eun ja suomen sen osana pitää määrätietoisesti toimia että tuo konflikti se juurisyy saadaan purettua sitten sinne rajalle tai paremminkin suomen hallitukseen tässä on kuten edustaja zyskowicz kuvasi täydellinen ristiriita hallituksen sisällä minä kysyn nyt pääministerin sijaiselta ministeri kulmunilta tukeeko suomen hallitus kreikan toimia olla ottamatta vastaan turvapaikkahakemuksia kuukauden ajan vai ei me tarvitsemme tähän selkeän vastauksen kyllä vai ei ne ovat niiden kansainvälisten ihmisoikeussopimuksien vastaisia toimia mutta tuemmeko me niitä vai emme
arvoisa puhemies euroopan unioni ja suomi osana euroopan unionia tukee aivan yksimielisesti kreikkaa kreikka hoitaa tällä hetkellä ulkorajavalvontaa ja suomi hoitaa omalta osaltaan ulkorajavalvontaa jos meidän ulkorajallamme jotain olisi eulla on tähän vain yksi yhteinen kanta ja samalla eu aina noudattaa myös kansainvälistä oikeutta ihmisoikeuksia ja niitä myös suomi tietenkin painottaa suomi painottaa sekä ulkorajavalvontaa että kansainvälistä oikeutta kuten täällä on todettu pienen valtion jos kenen kannattaa niitä myös painottaa me kannamme vastuuta erittäin pitkästä eurooppalaisesta ulkorajasta joten tämä on hyvin tärkeä kysymys myös suomelle että euroopan unioni on tässä asiassa yhtenäinen ja tätä ei voi liiaksi teroittaa nämä eivät voi olla toistensa vastakohtia vaan ne pitää pystyä yhdistämään se on myös suomen hallituksen linja että ulkorajoja valvotaan kyllä

arvoisa puhemies keväällä kaksituhattakuusitoista solmittu niin sanottu eu turkki pakolaissopimus ei ole varsinaisesti kansainvälisen oikeuden mukainen sopimus vaan jäsenvaltioiden ja turkin välinen julkilausuma julkilausumaa voi hyvin kutsua julkiseksi ihmiskauppadiiliksi jossa vaihdetaan henkilö henkilöstä rahaa vastaan kun turkille luvattiin viiden viiva kuuden miljardin euron edestä tukea tukea on maksettu tähän mennessä kolme pilkku kolme miljardia joten siinä missä turkki ei ole pitänyt lupaustaan niin ei eullakaan ole henkselien paukuttamiseen syytä eu maat ovat epäonnistuneet kehittämään oikeudenmukaista ja sitovaa keskinäistä vastuunjakoa hädänalaisten ihmisten auttamiseksi esimerkiksi turkissa on maailman suurin pakolaisväestö seitsemän miljoonaa ihmistä heistä noin kaksi pilkku neljä prosenttia eli reilut yhdeksänkymmentätuhatta ihmistä olisi unhcrn mukaan pikaisen avun tarpeessa ja heitä voisi parhaiten auttaa kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta kriittistä apua kaipaa myös kreikan leireillä moni ihminen rajavalvontaa voidaan tehostaa ja voimalla pullistella mutta pakolaisuuden juurisyitä ja kokonaisuutta se ei ratkaise kysynkin onko suomella valmiutta edistää euroopassa mallia jossa kiintiöpakolaisjärjestelmää lähdettäisiin kehittämään toimintamalliksi jossa apua nopeasti kohdennettaisiin heille jotka sitä kriittisimmin tarvitsevat
arvoisa puhemies otan esimerkkinä suomen päätöksen vastaanottaa nämä sataseitsemänkymmentäviisi turvapaikanhakijaa he eivät ole kiintiöpakolaisjärjestelmässä mutta suomi katsoi myös tässä että on tärkeää erittäin vaikeassa asemassa olevia alaikäisiä yksin saapuneita ja yksinhuoltajaperheitä ja muita haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä auttaa

tulemme budjettikeskustelujen alla käymään keskustelun myös ensi vuodelle siitä onko sitten mahdollista kiintiöpakolaisjärjestelmää korottaa sen lisäksi ajattelen että suomi voi hyvin osallistua niihin keskusteluihin joissa pohdimme erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamista

arvoisa puhemies täällä eduskunnassa olen päässyt kuulemaan erilaisia asiantuntijoita ja erään asiantuntijan kertoman mukaan sinne turkin idlibiin on viety ympäri syyriaa useita erilaisia aseellisia ja radikaaleja ryhmiä kysynkin hallitukselta seuraavaa miten te olette huomioineet turkin roolin idlibin alueen hallinnassa erityisesti alueella olevien muualta syyriasta syyriasta alueelle siirrettyjen kapinallisten toiminnan ja liikkumisen kontrolloimisessa

arvoisa puhemies syyrian sota on jatkunut jo vuosia ja tietenkin on erittäin tärkeää että siellä saataisiin välittömästi tulitauko aikaan sota loppumaan koska se on tietenkin se alkuperäinen syy miksi turkki esimerkiksi kantaa isoa vastuuta siitä että maassa on lähes neljä miljoonaa pakolaista syyriasta tilanne idlibissä on muodostumassa humanitääriseksi kriisiksi siellä on muistini mukaan miljoona siviiliä joten on erittäin tärkeää että ne ponnistelut rauhan saavuttamiseksi mahdollisimman pian menestyisivät hyvin on myös niin että turkki ei voi käyttää ihmisiä hybridisodankäynnin keinona tähän on esimerkiksi sisäministereiden kokouksessa eilen myös vahvasti kiinnitetty että tämä ei voi olla hyväksyttävää joten on tietenkin tärkeää että paitsi rauhanponnisteluissa päästään eteenpäin saadaan siinä turkin ja kreikan rajakysymyksessä selkeä yhtenäinen toimintakenttä ja linjaus myös siinä että loppuviimein tämä sota saadaan päättymään

kysymys edustaja tanus

toimitusongelmia aiempaa enemmän tästä uutisoitiin jo viime vuonna ongelma on maailmanlaajuinen ja usein syy on tuotannossa toimitusongelmat ovat johtuneet raaka ainepulasta laatuongelmista tai muista valmistukseen tai jakeluun liittyvistä ongelmista ja myös lääkkeiden pitkät tilaus ja logistiikkaketjut vaikeuttavat osaltaan tilannetta fimean mukaan suuri osa lääkeaineista tulee suomeen kiinasta tai intiasta korona pysäytti tuonnin kiinasta ja tällä viikolla intia ilmoitti rajoittavansa lääkeaineiden myyntiä ulkomaille mahdollista on että useiden kymmenien lääkkeiden saatavuudessa voi ilmetä jatkossa ongelmia ja saatavuus voi vaarantua nopeastikin kysyisinkin asianomaiselta ministeriltä miten hallitus aikoo toimia jos lääkejakelun ongelmat koronan levitessä pahenevat merkittävästi

arvoisa puhemies edustaja tanuksen kysymys on hyvin ajankohtainen meillä todella on ollut näitä lääkkeiden saatavuusongelmia jo jonkin aikaa paitsi suomessa myös koko euroopassa ja koko maailmassa johtuen nimenomaan näiden lääkkeiden

kuukausien päästä edessä myöskin meillä suomessa meidän on tarkoitus käydä keskustelua lääkehuollosta lääkkeiden saatavuudesta globaalisti myöskin eu tasolla jotta pyrkisimme varmistamaan lääkkeiden saatavuuden suomessa ja koko euroopassa

arvoisa puhemies suomen velvoitevarastolain mukaan terveydenhuollon peruslääkkeitä on oltava varastossa kolmen viiva kymmenen kuukauden käytön verran näitä on noin puolet lääkkeistä muiden lääkkeiden ja raaka aineiden varastot riittävät vain kuukaudeksi tai kahdeksi saatavuusongelmien ratkaisuksi on ehdotettu muun muassa nykyisten lääkevarmuusvarastojen kasvattamista ja kysyisinkin asianomaiselta ministeriltä miten hallitus aikoo edistää lääkehuoltoa nykyistä varmemmaksi ei vain koronan vaan ylipäätänsä ihmisten terveyden ja turvallisuuden sekä huoltovarmuuden edistämiseksi toisaalta haluaisin kysyä myös miten hallitus aikoo edistää terveydenhuollossa toimivien lääkäreiden työajan tehokkaampaa käyttöä nykyisin lääkkeiden saatavuusongelman vuoksi lääkäreiden työajasta merkittävä osa menee lääkemääräysten muuttamiseen sen vuoksi että potilaat eivät saa aiemmin määrättyjä lääkkeitä apteekista

arvoisa puhemies meillä todella on suomessa erittäin ainutlaatuinen

jossa näitä lääkkeitä on varastoituna tälläkin hetkellä muun muassa esimerkiksi antibiootteja mahdollisen koronaviruksen aiheuttamiin jälkitauteihin ja minusta tästä varastosta on pidettävä kiinni me olemme hallitusohjelmassa linjanneet että me uudistamme lääkehuoltoa ja myöskin lääkehuollon tiekartalla on tähän nyt jo suuntaviivoja tehty tämän lääkehuollon tiekartan uudistaminen lähtee liikkeelle toivottavasti mahdollisimman pian jotta saamme myöskin tämän velvoitevaraston

minusta on hyvä että sitä varastoa siellä on olemassa ja mitä tulee tähän lääkäreiden tietoisuuteen lääkkeiden saatavuusongelmista niin olen aivan samaa mieltä edustaja tanuksen tanuksen kanssa siitä että meidän on parannettava tätä tiedonkulkua niin että lääkäri jo lääkettä määrätessään tietää onko lääkettä saatavilla vai voiko hän mahdollisesti määrätä jonkun toisen lääkkeen

koronavirustakin ja sen mahdollisia vaikutuksia otitte ministeri pekonen esille tämän eu yhteistyön ja haluaisin kysyä siitä mitä eu tasolla voidaan konkreettisesti tehdä että meillä lääkkeiden saatavuus paranisi

kaksi vuotta sitten osallistuin kansainväliseen kokoukseen jossa eräs alustaja oli usan luoteisosassa toimivan intermountain healthcaren johtaja kyseistä organisaatiota edellinen presidentti obama piti usan kehittyneimpänä terveydenhuolto organisaationa hän totesi hieman hätkähdyttävästi että myös usata vaivaa tämä sama lääkepula ja he siis markkinatalouden emämaassa olivat päätymässä siihen että suuret sairaalaorganisaatiot ryhtyisivät tuottamaan itse tiettyjä lääkkeitä nyt minun kysymykseni kuuluu onko suomessa mietitty että me vahvistaisimme omaa kansallista lääketuotantoamme ja voisiko valtio mahdollisesti panostaa siihen jotta näiltä tilanteilta joista tässä on kerrottu voitaisiin välttyä

arvoisa puhemies toki me käymme paitsi kansainvälisesti myöskin kansallisesti näitä keskusteluja ja pohdimme sitä miten voimme todella turvata sen että meillä täällä suomessa on lääkkeitä saatavilla näitä keskusteluja käydään jatkuvasti ja mietitään parasta mahdollista ratkaisua siihen että lääkehoito voidaan turvata
arvoisa herra puhemies ihmisillä on todellakin hätä ja huoli saavatko he tarvitsemansa lääkkeet lääkepula on vaivannut suomea ja eurooppaa jo pitkään on aivan selvää jo nyt että koronavirus tulee vaikuttamaan lääkkeiden saatavuuteen koska lääkkeiden useat komponentit valmistetaan kiinassa niillä alueilla jotka ovat

apteekit tätä on kannattanut lääkäriliitto tällainen muutos on esimerkiksi norjassa tehty kysynkin eikö nyt kannattaisi tehdä kaikki kotimaiset toimet kun tiedämme että lääkepula on tässä ja nyt kysyn vielä eu puheenjohtajuuskaudesta silloin piti olla yhtenä päätavoitteena se että euroopassa katsotaan miten tätä lääkepulaa voidaan helpottaa kun te olitte puheenjohtajamaan hallituksena niin mitä silloin tehtiin onko odotettavissa että puheenjohtajakaudelta tuli joitakin toimia niin että tähän lääkepulaan saataisiin euroopan tasolla yhteisiä ratkaisuja ihmiset ovat todella huolissaan
puhemies tämä lääkkeiden saatavuusongelma ei ole mikään uusi asia meillä täällä suomessa ja kyllä minä ajattelen että tässä puolessa vuodessa ei tämä hallitus ole tämän asian eteen ehtinyt tehdä vielä kaikkea me teemme parhaamme me haluamme uudistaa lääkehoitoa me haluamme uudistaa

on vastuunsa ilmoittaa silloin kun he näkevät että lääkettä ei ole enää saatavilla sillä mitä nopeammin lääkefirmat sen ilmoituksen fimealle tekevät niin sen nopeammin pystytään myöskin reagoimaan siihen tiedottamaan lääkäreitä tiedottamaan apteekkeja sairaala apteekkeja siitä että lääkettä ei ole saatavilla jolloin lääkärit voivat määrätä myöskin jotain toista lääkettä mitä tulee tähän laajempaan oikeuteen vaihtaa apteekissa lääkettä niin tämä on asia jota me tulemme lääkehuollon tiekartassa käymään läpi ja selvittämään

arvoisa herra puhemies olen juuri tänään jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen liittyen lääkkeiden saatavuudessa oleviin ongelmiin mutta tärkeää eivät ole ainoastaan lääkkeet vaan yleisesti myös hoivatarvikkeet on erittäin tärkeää että meillä säilyy varastot ja

oire mikä liittyy keuhkojen verisuoniston vuotoon liittyy vahvasti koronavirusepidemiaan ja myös potilaiden kuolleisuuteen koska hengityspotilaille tarvitaan niin lääkkeitä

myös hengityskoneita ja ja avustavia laitteita niin kysyisin teiltä hallitus millaisena näette suomen varautumisen ylipäänsä esimerkiksi hengityskoneiden osalta ja myös hoitolaitteiden osalta muun muassa husin diagnostiikkajohtaja lasse lehtonen arvosteli aika tiukasti

aiheutuviin lisämenoihin kahdeksan pilkku yhdeksän miljoonaa ei hänen mielestään riitä miten vastaatte tähän hän myös nosti tämän tarvikkeiden vanhentumisen esille arvoisa
puhemies mitä tulee tähän materiaaliseen varautumiseen niin me olemme varautuneet hyvin me olemme tällä hetkellä varautuneet niin hyvin että meidän materiaaliset varastomme mitä tulee koronaviruksen hoitamiseen ylittävät meidän kansallisen varautumissuunnitelmamme tällä hetkellä hyvin vaikea on tässä vaiheessa tietenkään ennustaa kuinka vakavasti ja kuinka monet ihmiset täällä sairastuvat koronavirukseen mutta tämänhetkisen arvion mukaan meillä on kapasiteettia hoitaa myöskin vakavasti sairastuneet ihmiset tässä maassa hyvin

seuraava kysymys edustaja huttunen
arvoisa puhemies koronaviruksen arvioidaan heikentävän maailmantalouden kasvua tänä vuonna maailmankauppaakin voidaan pitää eräänä koronapotilaista koronaepidemialla voi olla ennakoitua suuremmat vaikutukset myös suomalaisyrityksiin vaikutukset suomessa tuntuvat etenkin matkailussa koronavirus vaikuttaa sekä liikematkustamiseen että myös turismiin tilanne tuntuu myös ulkomaankauppaa harjoittavissa vientiyrityksissä jos ja kun komponentti ja tavaravirtoihin tulee katkoksia kiina kun meidän neljänneksi suurin kauppakumppanimme arvoisa puhemies miten hallitus huolehtii siitä että suomalaiset matkailualan yritykset jotka työllistävät laajasti juuri tuolla maakunnissa kärsisivät tässä tilanteessa mahdollisimman vähän ja kuinka voidaan varmistaa että pienet ja keskisuuret vientiyritykset selviävät tästä katastrofista

talouden muutoksille ja kiinan merkitys maailmantaloudessa on suuri kuten kuvasitte kansainvälisen kaupan arvoketjut komponenttitoimitukset kaiken kaikkiaan vaikuttavat totta kai myös suomalaiseen elinkeinoelämään ja yrityksiin varsin negatiivisellakin tavalla matkailu on suomen kasvavin toimiala meillä on matkailussa yli sataviisikymmentätuhatta työpaikkaa me olemme tehneet vuosia työtä erinomaista työtä matkailun kansainvälistymiseksi voi sanoa ympäri suomea etenkin lapissa josta suomi tietenkin maailmallakin tunnetaan on selvää että kansainväliseen matkailuun tällä on vaikutuksia sama koskee myös yrityksiä monet kotimaisetkin yritykset ovat tehneet jo matkustusrajoituksia ja siinäkin mielessä nähtäväksi jää millaiset ne vaikutukset ovat nyt vaikka kevään sesongin osalta juuri sen kansainvälisen matkailun osalta mutta edelleenkin kotimainen matkailu suomalaiset matkustavat uskon kyllä että me matkailussa tästäkin selviämme mutta tämä on iso haaste meille kaikille

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia matias mäkynen on pyytänyt vapautusta talousvaliokunnan jäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

arvoisa puhemies haluaisin vain noteerata
hetkinen edustaja al taee pyydän siirtymään ulkopuolelle jatkamaan keskusteluja muissa asioissa olkaa hyvä
haluaisin noteerata edustaja mäkysen rohkeutta ja johtajuutta ottaa näinkin pitkä perhevapaa uskon että hän todella toteuttaa perhevapaauudistusta omalla esimerkillään näin myöskin naistenpäivän alla koen että tämä on tärkeä asia huomata ja hänelle kiitokset sinne kotiin alvarin luokse

lähetekeskusteluun varataan enintään puolitoista tuntia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

ennen kuin edustaja kivelä aloittaa saanko pyytää että sali rauhoittuu keskustelua varten ja salista poistuvat muut keskustelut ulkopuolelle

arvoisa puhemies tällä hetkellä tilanne on se että lentoliikennettä tuetaan massiivisin verohelpotuksin samaan aikaan lentoliikenteen päästöt ovat yksi nopeimmin kasvavista kasvihuonekaasujen lähteistä no kuulostaako tämä järkevältä tai millään tavalla kohtuulliselta kiihtyvän ilmastokriisin aikana ei kuulosta nykytilanne on mielestäni suorastaan paradoksaalinen ja täysin kestämätön suomessa tähän halutaan nyt muutosta on meidän päättäjien mahdollisuus ja myös vastuu korjata tilanne kansalaisaloitteen esittämä kansallinen matkustajakohtainen lentovero olisi yksi väline tässä työssä olen tyytyväinen että me olemme eduskuntaan ja haluan kiittää sen laatijoita ja kaikkia sen allekirjoittajia ihmisen toiminnan aiheuttamista suorista hiilidioksidipäästöistä lentoliikenteen osuus kaksi viiva kolme prosenttia ja yhteisvaikutuksiltaan kun huomioidaan myös muut tekijät kuin hiilidioksidi lentoliikenteen päästöjen osuus ilmakehän lämmittämisessä on noin neljä prosenttia no meillä suomessa on maailman kunnianhimoisin ilmastotavoite ja me haluamme profiloitua kansainvälisesti ilmastojohtajina tämän täytyy näkyä myös konkreettisesti kaikilla toimilla myös lentämisessä väkilukuun suhteutettuna suomalaiset lentävät toiseksi eniten koko maailmassa esimerkiksi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista suomalaiset tekivät viisi pilkku viisi pilkku neljä miljoonaa lentomatkaa ulkomaille näistä ylivoimaisesti suurin osa seitsemänkymmentäkaksi prosenttia oli vapaa paluulentoineen suomalaisten ulkomaan lentomatkat tuottivat vuonna kaksituhattakuusitoista päästöjä noin neljä miljoonaa hiilidioksiditonnia tämä vastaa noin yhtä kolmasosaa kotimaan liikenteen päästöistä kuten kaikissa ilmastotoimissa myös lentoveron kohdalla on tärkeää että ilmastokriisiä ratkotaan oikeudenmukaisella tavalla lentovero ei saa lisätä ihmisten eriarvoisuutta vaan kustannuksia on ohjattava erityisesti suurituloisille paljon lentäville ja kun puhutaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta niin on myös hyvä muistaa että noin kahdeksankymmentä prosenttia maailman väestöstä ei ole koskaan lentänyt ensimmäistäkään lentomatkaansa tärkeää on myös se että nämä verotuotot voitaisiin suunnata tukemaan tehokkaasti ilmastokriisin torjuntaa suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan lentoalan tekninen kehitys ja nykyiset kompensaatiomekanismit eivät ole riittäviä keinoja päästöjen vähentämiseksi lentovero on tarpeellinen lisä keinovalikoimaan mutta sekään ei tietenkään lentoliikenteen negatiivisia ilmastovaikutuksia ratkaise tällä hetkellä verotus suosii selkeästi lentoliikennettä lentopolttoaineista ei peritä valmiste eikä arvonlisäveroa ja kansainvälisessä lentoliikenteessä ei peritä arvonlisäveroa henkilökuljetuksista mielestäni tämä tilanne on täysin kestämätön ilmaston kannalta euroopassa lentovero on käytössä ruotsissa saksassa ranskassa ja isossa britanniassa me vasemmistossa haluamme että suomi liittyy tähän edelläkävijämaiden joukkoon ja asettaa kansallisen lentoveron ruotsissa lentovero ja niin sanottu lentohäpeä ovat yhdessä vähentäneet lentämistä eli jopa lentämisen vähentäminen on mahdollista lentoliikenteen vähentäminen laajemmassa mittakaavassa tai edes kasvun taittaminen edellyttää lentoveron kaltaisten kansallisten keinojen lisäksi mittavia globaaleja toimia suomen on hallitusohjelman mukaisesti tuettava päästökaupan laajentamista kaikkiin lentoliikenteen ilmastoon vaikuttaviin päästöihin vasemmistossa haluamme myös että pidemmällä tähtäimellä lentoliikennettä hillitään myös esimerkiksi eun kattavalla kansainvälisellä kerosiiniverolla arvoisa puhemies lentoverolla on myös kansalaisten tuki kaikkien kolmen kansalaisten kannatusta mitanneen tutkimuksen tulos oli samansuuntainen noin puolet suomalaisista kannattaa lentoveron käyttöönottoa suomessa yhteiskunnan on on tehtävä kaikkensa jotta kiihtyvä ilmastokriisi saadaan pysäytettyä ja itse ajattelen että lentoliikenne ei voi tietenkään olla tässä työssä vapaamatkustaja siksi tähän lentämisen erityiskohteluun on puututtava

arvoisa puhemies värderade talman

kuten tässä edustaja kivelä mainitsi yli viisi miljoonaa lentomatkaa ja näistä valtaosa yli seitsemänkymmentä prosenttia on vapaa ajanmatkoja kun siis suhteutamme lentämisen asukaslukuun kertyy suomalaisten lentomatkoista koko maailmassa toiseksi eniten hiilidioksidipäästöjä aivan kuten kivelä mainitsi meitä edellä on ainoastaan singapore me suomalaiset olemme siis jo tilastojenkin mukaan innokkaita lentämään lentomatkustaminen on kasvanut yli neljä prosenttia vuoden takaisesta sitä vastoin esimerkiksi ruotsissa jossa lentovero tuli voimaan vuosi sitten on ruotsin ilmailuviranomaisen swedavian tilaston mukaan vastaavasti vähentynyt edellisvuodesta neljä prosenttia tämä on minun mielestäni oikea suuntaus lentoveron tuotoilla voisimme myös rahoittaa kestävämpiä liikkumismuotoja kuten esimerkiksi raideliikennettä lentoliikenteen kasvu lisää päästöjä ja kiihdyttää ilmastonmuutosta enkä varmaankaan ole ainoa jota tämä asia huolestuttaa on kuitenkin hyvä muistaa että keskustelun lentämisestä ja sen päästövähennyksistä ei tulisi olla vallan mustavalkoista on harhaa kuvitella että lentämisestä tulisi päästä kokonaan eroon mutta sen sijaan lentämisen päästöihin on kyettävä puuttumaan nykyistä voimakkaammin tässä pelkästään kotimaiset vähennystoimemme eivät tule riittämään vaan niitä tarvitaan sekä globaalilla että eu tasolla kotimaiset toimemme olisivat kuitenkin askel oikeaan suuntaan ja niillä voimme kirittää globaaleja toimijoita niin ikään kestävien biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen korottamisen kolmeenkymmeneen prosenttiin tulisi olla toimenpidelistalla haluan muistuttaa eräästä mielestäni ja ainakin minulle tärkeästä asiasta siitä että erityisen herkkä boreaalisen eli pohjoisen havumetsävyöhykkeen luontomme kiittää lentämisen sekä siitä aiheutuvien päästöjen vähentämisestä meidän kotimaamme upeisiin luontokohteisiin pääsee vallan mainiosti junallakin tässä olisi myös oiva paikka kannustaa suomalaisia kotimaanmatkailuun joka tuo työtä ja toimeentuloa suomeen etenkin maaseudulle suomalaisen luonnon ja alati kasvavan luontomatkailun yksi upein meillä kotimaassamme lähes kokonaan huomiotta jäänyt arvokas erityispiirre hiljaisuus tätä luontomme kansallisaarretta tullaan hakemaan ja kokemaan yhäti vain kasvavin kävijämäärin kotimaassamme no tämä alati paisuva lentoliikenteen melu rajoittaa myöskin näiden hiljaisuusluontokohteitten määrää ja niitten kehittämistä puhumattakaan lentomelun itse luonnolle aiheuttamasta häiriöstä arvoisa puhemies lentoveron järkevällä ja asteittaisella käyttöönotolla voisimme lisätä sekä omaa hyvinvointiamme että meidän korvaamattoman luontomme hyvinvointia

myös muiden toimialojen toimintaa erityisesti lapissa ilmastonmuutosta on pyrittävä hillitsemään muilla menetelmillä suomen ei pidä tehdä yksipuolisia päätöksiä joilla heikennetään omaa kilpailukykyä hiilipäästöjen vähentäminen on ennen kaikkea globaali haaste jonka ratkaisemiseksi pitää pyrkiä kansainvälisiin sopimuksiin ja toimenpiteisiin kansallinen lentovero heikentäisi oleellisesti matkailuelinkeinon kansainvälistä kilpailukykyä arvoisa puhemies lapissa matkailussa kirjattiin yli kolme miljoonaa rekisteröityä rekisteröityä yöpymistä vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ja toimiala kasvaa ennätyksellistä vauhtia jo viidettä vuotta peräkkäin vahvimmin kasvavat kansainvälisten matkailijoiden yöpymiset hyvä kehitys ja usko matkailun kasvuun ovat johtaneet laajoihin investointeihin alalla jotta toteutetut investoinnit saadaan tuottamaan kilpailukykyyn ei saa tulla heikennyksiä lapin matkailun haasteita ovat kaukainen sijainti markkina alueilta pitkät välimatkat ja korkeat kustannukset jotka ovat jo sinällään kilpailukykyä heikentäviä tekijöitä lentovero lisäisi kustannuksia entisestään matkailu ja muut vientialat alat ovat riippuvaisia lentoliikenteestä erityisesti pohjois suomessa korvaavaa raideliikennekapasiteettia ei ole eikä kansainvälistä matkailua ole mahdollista toteuttaa junaliikenteellä nykyisen kaltaisena kansallinen lentovero vahingoittaisi myös muita toimialoja erityisesti vientiteollisuutta lappi tuottaa kymmenen prosenttia koko suomen viennistä ja vientiteollisuus on erittäin riippuvainen toimivista lentoyhteyksistä kansallinen lentovero kohdistuisi kotimaiseen tuotantoon ja työllisyyteen sekä heikentäisi kilpailukykyä teknologisesti kehittyneessä suomessa jossa pyritään vähähiilisyyteen monilla toimialoilla lentoveroa tehokkaampi keino ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ovat muun muassa päästökompensaatiot lentoliikenne on jo mukana eun päästökaupassa ja lisäksi se on sitoutunut globaaliin päästöjärjestelmään päällekkäiset ohjauskeinot ovat tehottomia ja saattavat jopa pahentaa tilannetta esimerkiksi lyhin reitti aasiasta eurooppaan kulkee suomen kautta suomen lentovero siirtäisi liikennettä muille reiteille jolloin se voisi pahimmillaan lisätä päästöjä pidempien reittien myötä arvoisa puhemies lentoveron tuotto on pieni suhteutettuna taloudellisiin menetyksiin taloudellisia taloudellisia menetyksiä syntyisi matkailun ja kauttakulkumatkailun vähentymisen sekä vientiteollisuuden haasteiden kautta mikäli vero vero perustuisi matkan pituuteen huomioimatta esimerkiksi käytettävää biopolttoainetta tai vähäpäästöisempää lentokalustoa se ei kannustaisi yhtiöitä ympäristöinvestointeihin tai matkustajia valitsemaan niitä lentoyhtiöitä joiden päästöt ovat alhaisemmat

arvoisa puhemies

niin kuin edustaja kivelä täällä aikaisemmin totesi tosiaan kahdeksankymmentä prosenttia maailman väestöstä ei ole koskaan lentänyt suomessa tätä globaalia näkökulmaa harvoin muistetaan lentämisessä on kyse rikkaan pohjoisen etuoikeudesta tämä tosiasia kuvaa myös ilmastonmuutoksen juurisyitä yleisemmin köyhä etelä joutuu kohtuuttomalla tavalla kärsimään rikkaiden länsimaiden aiheuttamista päästöistä me tiedämme myös että ilmastonmuutoksen seuraukset ovat kaikkein dramaattisimpia juuri köyhimpien maiden ja niiden väestön näkökulmasta mikä aiheuttaa uhan myös globaalin etelän ihmisoikeuksien toteutumiselle arvoisa puhemies lentäminen on myös suomessa sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvä kysymys ylin tuloviidennes aiheuttaa keskimäärin viisinkertaisesti enemmän lentopäästöjä kuin pienituloisin viidennes siksi on tärkeää että lentoveron toteuttamisessa sosiaalinen oikeudenmukaisuus huomioidaan tiheään on se että eri liikkumismuotoja verotetaan eri tavoin myös suomessa pystyvät hyödyntämään erityisesti hyvätuloiset ja silti lentoliikennettä ei veroteta kuten henkilöautoliikennettä tällä hetkellä lentokerosiini on verovapaata mutta kansainvälistä lentoliikennettä säätelevä chicagon sopimus sallii kentällä tankattavan kerosiinin verottamisen mutta ei tankissa jo valmiiksi olevan ilmastonmuutos on tässä ja nyt meidän on tehtävä kaikkemme sen hillitsemiseksi lentovero on yksi lukuisista toimenpiteistä tällä hetkellä lentäminen yleistyy maailmassa huimaa vauhtia vaikka kehityssuunnan pitäisi olla päinvastainen kun lentomäärien kasvulle ei näy loppua on kaikki keinot tämän kehityksen kääntämiseksi otettava käyttöön lentovero ei yksin riitä hillitsemään ilmastonmuutosta mutta se on yksi tärkeä askel päästöjen vähentämisessä ja lentoliikenteen kasvun taittamisessa arvoisa puhemies olisikin tärkeää että ne jotka eivät lentoveroa kannata kertoisivat avoimesti miten sitten lentoliikenteen päästöjä tulisi rajoittaa kiitos

arvoisa herra puhemies lentoveroa vaativa kansalaisaloite on saapunut eduskunnan käsittelyyn sillä se on kerännyt vaadittavat viisikymmentätuhatta allekirjoitusta kiitos aloitteen tekijöille edustaja honkasalo kysyi miten miten siihen puututaan globaaliin ilmastohaasteeseen ei voi vastata paikallisilla veroilla vaan tarvitaan vähintään eu tason päätöksiä meillä suomessa finnairilla on jo moderni ja mahdollisimman puhdas laivasto jos teemme nyt harkitsemattomia päätöksiä ammumme sekä kotimaista lentoyhtiötä että luontoa jalkaan sillä ulkomaalaiset tulevat hoitamaan liikenteen vanhemmilla ja päästöiltään saastuttavammilla koneilla aivan sama kuin jos suomessa olevaa teollisuutta lopetetaan tai siirretään muualle muualla se saastuttaa huomattavasti enemmän nyt on myös hyvä muistaa että lentoala on muutenkin tällä hetkellä kurimuksessa kurimuksessa koronan takia maanantaina kansainvälisen ilmakuljetusliiton johtaja kertoi että maailmanlaajuinen lentorahtiliikenne on kärsinyt koronaviruksen takia huomattavasti enemmän kuin matkustajaliikenne erityisesti viruksen vaikutuksista kärsii kiinan ja aasian talous arvioi alkuviikosta oecd raportti keskiviikkona op ryhmä laski suomen tämän vuoden ennustetta koronaviruksen vaikutusten takia perusteena oli se että suomen talous on monia muita euroopan maita riippuvaisempi juuri kiinasta ei ole siis yllätys että juuri nämä kaikki edellä mainitut seikat iskevät kovaa koska sen koko strategia on rakennettu aasian lentojen ja niiden kasvunäkymien varaan teknologiset innovaatiot ovat jo tulossa myös lentoliikenteeseen energiatehokkaampaa teknologiaa biopolttoaineen käyttöä myös lentoreittien ja muun logistiikan tehostaminen on avainasemassa biopolttoaineet mainittiinkin täällä jo ja niistä vielä haluaisin sanoa polttoaineen kustannusvaikutus lentoyhtiöön on noin kolmannes kokonaisbudjetista biopolttoaine maksaa tutkitusti jopa nelinkertaisesti tavalliseen verrattuna jos sekoitevelvollisuus olisi esimerkiksi kymmenen prosenttia polttoainekustannus kolmekymmentä prosenttia eli kokonaiskustannukset nousisivat noin kymmenen prosenttia tämä tarkoittaa että lentoyhtiö kuin lentoyhtiö tuottaa tappiota jos halutaan tuoda sekoitevelvollisuus pitäisi valtion olla mukana tukemassa asiaa esimerkiksi verohelpotuksin sillä kymmenen prosentin velvoite tarkoittaisi arviolta kahdensadan viiva kolmensadan miljoonan euron tukitarvetta löytyykö tällaiseen tukitarpeeseen hallitukselta tahtotilaa ja

arvoisa puhemies aluksi haluan kiittää tämän kansalaisaloitteen tekijöitä siitä että lentoliikenteen aiheuttamat päästöt nostetaan esille tässä aloitteessa ehdotetaan että eduskunta ryhtyy lainvalmisteluprosessiin matkustajakohtaisen lentoveron säätämiseksi suomessa matkustajakohtaisen lentoveron tulisi määräytyä siten että saavutettaisiin mahdollisimman tehokas ympäristöpoliittinen ohjausvaikutus aloitteen mukaan lainvalmistelussa tulisi selvittää voidaanko matkustajakohtaisen lentoveron suuruudessa ottaa huomioon erityyppisten lentojen ilmastovaikutukset ja voidaanko verotuottoja ohjata ympäristöpoliittisesti on aivan totta että lentoliikenne aiheuttaa noin kaksi prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä joista kansainvälisen lentoliikenteen osuus on noin yksi pilkku kolme prosenttia lentoliikenteen voimakkaan kasvun vuoksi kasvavat moninkertaisiksi ellei ryhdytä entistä tehokkaampiin toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi lentoliikenteen päästöjen vähentäminen on osin vaikeampaa kuin muun liikkumisen lähinnä koska puhtaasti sähkömoottoreihin perustuvaa lentoliikenneteknologiaa ei ole näillä näkymin nopeasti tulossa markkinoille toisin kuin tieliikenteessä ja laivaliikenteessä vaihtoehdoksi lentoliikenteen päästöjen vähentämisessä jäävät siis energiatehokkuuden parantaminen sekä fossiilisten polttoaineiden korvaaminen kestävästi tuotetulla biopolttoaineella tai esimerkiksi ilmasta otetulla hiilestä tehdyllä polttoaineella

vähentää lentämisen ilmastovaikutusta laittamalla lentoliikenne maksamaan suuremman osan ilmastokustannuksista sekä näyttämään esimerkkiä muille maille lentoveron ympäristövaikutukset ruotsissa ja yleensä muuallakin nykyisin sovellettavalla verotasolla ovat vaatimattomat ruotsin lentovero on niin alhainen ja sen lentomatkailua vähentävä vaikutus on niin vähäinen että hiilidioksidipäästöt eivät sen vaikutuksesta juuri ole arvoisa puhemies hallitusohjelmassa mihin kaikki hallituspuolueet ovat yhdessä sitoutuneet on on huomioitu myös lentoliikenteen aiheuttamat päästöt suomi tukee päästökaupan laajentamista kaikkiin lentoliikenteen ilmastoon vaikuttaviin päästöihin vaihtoehtoisesti voidaan myös selvittää lentopolttoaineen veron tai lentomaksun käyttöönottaminen koko eun laajuisesti tai globaalisti raskaan liikenteen ja lentoliikenteen siirtymää kestävään biopolttoaineen käyttöön edistetään suomi tulee käyttämään tähteistä ja jätteistä valmistettavaa kestävää biopolttoainetta

ensimmäisten joukossa ja suomi tulee ottamaan paikan kestävän ilmailun eturintamassa on ilo todeta myös se että finnair on investoimassa synteettisiin polttoaineisiin eli elektrolyysilla hiilineutraalisti tuotettuun polttoaineeseen joka korvaa fossiilisten osuutta finnair ja neste ovat tiedottaneet tänään että ne ovat sopineet uusiutuvan polttoaineen käytöstä finnairin lentotoiminnassa yhteistyö lisää asteittain selvästi uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä finnairin helsinki lähtevillä lennoilla hallitusohjelman mukaisesti suomi tavoittelee lentoliikenteessä sekoitevelvoitteen sekoitevelvoitteen avulla kolmenkymmenen prosentin osuutta kestäville biopolttoaineille vuonna kaksituhattakolmekymmentä suomi tulee jatkamaan aktiivista työtä lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi niin eu tasolla kuin kansainvälisesti järjestöjen kautta sdp kannattaa lentoliikenteen päästöohjauksen vahvistamista laajentamalla päästökauppaa koskemaan kaikkia lentoliikenteen päästöjä

tähän väliin valtiovarainministeri kulmuni
arvoisa puhemies hallituksella on kunnianhimoinen tavoite päästöjen vähentämiseksi ja se koskee myös lentoliikennettä hallitusohjelman mukaan suomi tukee päästökaupan laajentamista kaikkiin lentoliikenteen ilmastoon vaikuttaviin päästöihin hallitus pitää siten päästökauppaa ensisijaisena keinona vähentää lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä hallitus on myös sitoutunut vaihtoehtoisesti selvittämään lentopolttoaineen veron tai lentomaksun käyttöönottamista eu tasolla tai globaalisti selvää on että globaali ratkaisu olisi ilmastonmuutoksen torjumiseksi ensisijainen ilmastonmuutoksen torjuminen on yhteinen hanke myös eurooppalaisella tasolla eu komissio julkaisikin loppusyksyllä green deal ohjelman johon sisältyy niin päästökauppaa kuin energian verotusta koskevia kirjauksia ohjelmassaan komissio on ilmoittanut selvittävänsä lentoliikenteen päästökaupan ilmaisjaon kaventamista tätä asiaa koordinoidaan yhdessä icaon eli kansainvälisen siviili ilmailujärjestön kanssa esitystä asiasta odotetaan kesällä samoin komissio on ilmoittanut myös selvittävänsä lentoliikenteen polttoaineiden verotuskohtelua siinä yhteydessä kun se valmistelee energiaverodirektiivin muita muutoksia joissa otettaisiin nykyistä paremmin huomioon ilmastovaikutukset tämän direktiivin muutosehdotuksen komissio on luvannut antaa kesällä kaksikymmentäyksi

myös oecd tasolla harkitaan lentoliikenteen hiilipäästöjen hinnoittelun selvittämistä eräs tärkeä keino vähentää lentoliikenteen päästöjä on tietenkin lisätä biopolttoaineiden käyttöä hallitusohjelman mukaan kuten tässä edellä tulikin mainittua raskaan liikenteen ja lentoliikenteen siirtymää kestävien biopolttoaineiden käyttöön edistetään eli kestävästi tuotettuja nestemäisiä biopolttoaineita ohjataan erityisesti raskaan liikenteen ja lentoliikenteen käyttöön

biopolttoaineiden käyttö vähentää päästöjä kun fossiilisia polttoaineita korvataan uusiutuvilla polttoaineilla ja sekoitevelvoitteen vaikutukset on myös helpompi arvioida kuin mahdollisten verotoimien vaikutukset lisäksi sekoitevelvoitteen kaltaiset ohjauskeinot luovat myös merkittävän markkinasignaalin millä voidaan edistää investointeja biopolttoaineiden lisäkapasiteettiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen sekoitevelvoite vaikuttaa hintoihin itse asiassa jonkin verran myös veronomaisesti mutta samalla se tosiasiallisesti myös vähentää päästöjä lentoliikenteen sekoitevelvoitetta koskeva lainsäädäntö on tämän hetken arvion mukaan valmisteilla ensi vuoden aikana ja tätä vielä täytyy taustaselvittää lisää kuten yleensäkin lopuksi arvoisa puhemies päästöjen vähentäminen on kansainvälinen projekti myös lentoliikenteen osalta ja tämän takia hallitusohjelmassa on painotettu ennen kaikkea eu ja globaalitason ratkaisuja yksittäisillä kansallisilla veroilla voi olla seurauksia joita on vaikea arvioida ja jotka eivät välttämättä johda päästöjen tosiasialliseen vähentämiseen joten verot eivät tässä suhteessa ole aina välttämättä se tehokkain ratkaisu

arvoisa puhemies haluan kiittää myös tämän kansalaisaloitteen tekijöitä ja kaikkia aloitteen allekirjoittaneita kansalaisia siitä että olette tuoneet lentoliikenteen päästöt keskusteluun

syytä todeta että suomi on tehnyt tähän asti hyvin aktiivista työtä lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi on tärkeää että päästöjen vähentämistä ajetaan kansainvälisin sopimuksin niin eun kuin globaalillakin tasolla tästä löytyy hallitusohjelmastakin kirjaus jossa tahtotilana tahtotilana on selvittää eun laajuisesti lentopolttoaineen veron tai lentomaksun käyttöönottamista lentoliikenne aiheuttaa tällä hetkellä noin kaksi prosenttia kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä lentoliikenne on kuitenkin voimakkaasti kasvava ala ja päästöjen osuus uhkaa kasvaa moninkertaiseksi jos keinoja niiden hillitsemiseksi ei nyt keksitä kokemukset kertovat että kansallisen lentoveron sijasta tehokkaampi keino on ensisijaisesti kehittää biopolttoaineita lentoliikenteen päästöjä pyritään ensisijaisesti vähentämään lisäämällä kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden käyttöä lentoliikenteessä

esimerkiksi sekoitevelvoitteella lentoliikenteen polttoaineille voidaan edistää tätä ruotsissa kuten mainittiin lentovero on otettu käyttöön ja sen vaikutukset hiilidioksidipäästöihin ovat olleet hyvin vaatimattomat myös muissa maissa on ollut samankaltaisia kokemuksia hiilidioksidipäästöt eivät itse asiassa ole sen vaikutuksesta vähentyneet juuri lainkaan ruotsalaiset ovat kyllä vähentäneet lentomatkustamista mutta vaikutus on ollut esimerkiksi viime vuoden tammi syyskuussa neljä prosenttia vähemmän verrattuna edellisvuoteen ruotsalaisten lentomatkat kotimaahan ja kaukokohteisiin ovat vähentyneet kahdeksan prosenttia vaikutukset ovat siis olleet melko pieniä pidän lentoverosta keskustelua kannatettavana koko eun tasolla mutta tehokkuuden kannalta katse kannattaisi kohdistaa nyt päästöjen vähentämiseen vähentämiseen ensisijaisesti biopolttoaineita kehittämällä biopolttoaineiden yleistymistä yleistymistä estää tällä hetkellä niiden vähäinen saatavuus ja korkea hinta joka osittain johtuu tavoitteiden ja politiikkaohjauksen puutteesta nyt hallitusohjelmassa oleva sekoitevelvoitteen edistäminen on yksi avainratkaisu tähän ongelmaan arvoisa puhemies finnair on tänään julkistanut vastuullisuussuunnitelman jonka mukaan yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden kaksituhattakaksikymmentäviisi loppuun mennessä ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään kaksituhattaneljäkymmentäviisi mennessä nämä ovat selvästi lentoalan yleisiä tavoitteita tiukemmat ja finnairin suunnitelma on todella kunnianhimoinen finnair on solminut myös yhteistyösopimuksen nesteen kanssa uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön lisäämiseksi kumppanuus nesteen kanssa tukee uusiutuvien lentopolttoaineiden tuotantoa suomessa mikä on keskeistä uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön laajentamiselle ja hinnan laskemiselle tulevaisuuden lentotoiminnan tarpeisiin nämä ovat upeita uutisia ja onkin hienoa että suomalaiset yhtiöt ovat maailman ensimmäisten joukossa kehittämässä lentoliikenteestä ympäristöystävällisempää
tässä näytti olevan tarvetta tämmöiseen lyhyeen debattiin ministerin puheenvuoron jälkeen joten olkaa hyvä ja painakaa viides painiketta ketkä haluavat osallistua keskusteluun

haluan kiittää osaltani lämpimästi kansalaisaloitteen tekijöitä tämä on hyvin tärkeä asia että tuodaan keskusteluun ilmastonmuutoksen torjuminen myös tämän lentoliikenteen osalta jonka tiedämme olevan merkittävä päästöjen aiheuttaja

tämä iloinen uutinen finnairilta joka tekee varsin kunnianhimoisia suunnitelmia tällä hetkellä päästöjen torjumiseksi ja se on tietenkin myönteinen asia tässä vaiheessa puhemies nimenomaisesti toivon että me kaikki täällä eduskunnassa tähän tavoitteeseen sinänsä sitoudumme että ilmastonmuutosta torjutaan ja myös lentoliikenteen päästöjä hillitään ja tosiaan käsittelemme sitten asianmukaisesti tämän aloitteen meillä verojaostossa

kiitokset ministeri kulmunille erinomaisesta vastauksesta tietysti tässä kun osan hallituskumppaneistakin puheenvuoroja olen kuunnellut niin vähän hämmästelen tätä tätä suhtautumista koska kyllä olemme selkeästi sopineet hallitusohjelmassa mitkä ovat ne toimenpiteet joilla lentoliikenteen päästöjä pyritään leikkaamaan myös verolinjauksista on sovittu hallitusohjelmassa ja siellä ei kyllä tällaista lentoveroa mainita pidän tärkeänä kuitenkin että näistä globaaleista ja eu tasoisista ratkaisuista käydään keskustelua mutta kaikista tärkeintä olisi nyt saada sitä biokerosiinia lentokoneiden tankkiin keinolla millä millä hyvänsä se on sellainen aito ratkaisu jolla niitä päästöjä kyetään leikkaamaan ja toinen juttu tietysti täytyy tukea myös uusien vähäpäästöisempien konetyyppien

arvoisa puhemies kiitokset aloitteen tekijöille ilmastonmuutos on vakava asia ja se vaatii johdonmukaista ja pitkäaikaista linjaa haittojen vähentämiseksi yksittäinen suomeen kohdistuva lentovero ei ole kuitenkaan siihen oikea tie lentovero heikentäisi suomen matkailua ja houkuttelevuutta yrityksille sijoittua suomeen mikä

heikentäisi suomen talouden tilannetta ja kilpailukykyä maailmalla ja se jos lentäminen tehdään hankalammaksi voi myöskin rajoittaa suomalaisten asumaan suomeen

myöskin rajoittaa perheiden vapaata liikkumista monet perheet tekevät kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa sen oman matkansa ulkomaille ja nimenomaan heihinhän tämä kohdistuisi eihän se joilla on varaa lentää tai tai jotka työn

tuntuisi mutta nimenomaan keskituloiset ja pienemmillä varoilla toimeen häviäisivät

arvoisa puhemies suomi on tosiaan sitoutunut tekemään maastamme hiilineutraalin vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä tässä aiemmin mainittiin hallitusohjelma ja mehän tiedämme sen että yksin hallitusohjelmassa kerrotut keinot eivät vielä vie meitä tähän tavoitteeseen tämä tavoite on meidän yhteinen ja meidän täytyy löytää yhä lisää niitä keinoja jotta me pystymme torjumaan ilmastokriisiä ja olemaan hiilineutraali kaksituhattakolmekymmentäviisi lentämisen jolle on vaihtoehtoja vähentäminen on yksi niitä keinoja

tehokkaasti päästöjä lentämiselle vaihtoehtoja ovat esimerkiksi etäyhteyksien käyttäminen lähimatkailu tai junamatkailu lapin matkailun näkökulmasta ajattelen että on aika hullua että lentäminen helsingistä keski eurooppaan on halvempi vaihtoehto kuin yöjuna lappiin eikö meidän kansallisilla päätöksillä kannattaisi tukea kestävää matkailua missä me suosimme omia

arvoisa puhemies toivottavasti keskustan linja ja ja demareitten linja pitää tässä koska oikeasti tässä aatteellisessa veroruoskimisessa mitään järkeä tässä ovat monet monet puhuneet miten tässä tulee käymään ilmasto ei pelastu mutta pienituloiset ja keskituloiset joutuvat maksamaan tämän olen ihmetellyt tässä lentoverokeskustelussa pitkän pitkän aikaa että meillä ei ole missään vaiheessa puhuttu esimerkiksi charterlentojen verottamisesta paljon järkevämpää meidän olisi ottaa paljon isompi summa niiltä jotka lentelevät taivaalla suihkareilla käytännössä katsoen yksinään jos ei oteta lukuun niitä ketkä sitä lentokonetta ohjaavat eli miehistöä me puhumme koko ajan siitä porukasta mikä joutuu ahtautumaan sinne kolmensadan muun ihmisen kanssa sen kerran vuodessa kun pääsee lentokoneella lentämään joka ikisen tässä salissa on pakko tajuta että jos laitetaan kaksikymppiä johonkin lentoveroon niin se ei muuta tätä tilannetta millään tavalla

lentojen päästöjä pitää vähentää kaikin mahdollisin tavoin meillä olisi kuitenkin nyt jo käytössä lentojen kompensointi suomessa poliisihallitus on kuitenkin tulkinnut että kompensaatioiden tarjoaminen on vastikkeetonta ja siksi laitonta ilman rahankeräyslupaa yksi yritys on otettu tikun nokkaan ja kohteeksi valtioyhtiö finnairille on soitettu ja kielletty kompensointi kun samaan aikaan on yrityksiä joiden toimintaan ei puututa mitenkään tämä on omituista ja kestämätöntä kompensointi on tulossa pakolliseksi reilun viiden vuoden kuluttua ja usa ja eu maat ovat pilotoimassa kompensoinnista jo ensi vuonna siksi tarvitsemme pikaista korjausta rahankeräyslakiin harmillisesti rahankeräyslain uudistus tuli voimaan juuri viime viikolla eikä se korjaa tätä ongelmaa hienoa on sen sijaan se että hallitus on tarttunut tähän asiaan kiireellisesti sen takia haluaisinkin kysyä valtiovarainministeri kulmunilta

puhemies lentämisestä puhuttaessa pitää ehkä miettiä myöskin sitä miksi ylipäätään lennetään suomen kohdalla tässä on mukana kansainvälinen bisnes yhdeksänkymmentä miljardia on meidän vientitulojen arvo ja siinä saatetaan menettää ja tietysti on sosiaalinen kysymys myöskin että pienituloiset eivät eivät pysty lentämään kansalaisaloitteessa on puhuttu kotimaan lentoliikenteen suitsimisesta ja verrattu ruotsiin ruotsin tilanne on aivan toisenlainen siellä

on suurin osa väestöstä tukholmasta etelään ja meillä paljon tasaisemmin ja se on isompi maa muutenkin tässä on semmoinen pieni pelko ja vaara että kun kotimaan lentoja ruvetaan rajoittamaan niin ihmiset ajavat sitten autolla pitempiä matkoja siinä on äkkiä kolmesataa viiva neljäsataa kilometriä kun mennään helsinki vantaalle ja saattaa olla että ilma saastuu entistä enemmän no ylipäätänsä lentämisestä puhuttaessa on hyvä muistaa että se on globaalia ja ilmastonmuutos on myöskin globaali ja silloin tarvitaan maailmanlaajuisia ratkaisuja tässäkin on hyvä muistaa että suurinta kasvua on lentämisen kohdalla

arvoisa herra puhemies haluan kiittää kansalaisaloitteen laatijoita siitä että eduskunta pääsee käymään tärkeästä asiasta tänään keskustelua haluan todeta kyllä heti sen jatkoksi että suhtaudun varsin kriittisesti tällaisiin yksittäisiin pisteveroihin mitä myös tämmöinen kansallinen lentovero edustaa sillä sillä sen ohjausvaikutukset voivat olla hyvinkin erilaisia eivät välttämättä ollenkaan sellaisia mitä sillä sillä verolla itsessään on on haettu

herra puhemies on erittäin hyvä että lentoliikenteen päästöjä pyritään vähentämään niin tuleekin tehdä se on meidän kaikkien tavoite mutta onko kansallinen lentovero paras tapa tähän päämäärään pääsemiseksi mielestäni ei keskusta on sitoutunut hallitusohjelmaan täysillä ja toivon itse vilpittömästi että kaikki muutkin hallituspuolueet sitoutuvat tähän hallitusohjelmaan mitä ministeri kulmuni ansiokkaasti toi esille edustaja laaksokin halusi keskustan linjauksia painottaa keskusta ei siis kannata kansallisen lentoveron käyttöönottoa sen sijaan me haluamme etsiä muita ratkaisuja teknologian kautta

ja myöskin muita teknologian ratkaisuja voi löytyä omasta puolestani haluan kiittää myöskin finnairia vastuullisuussuunnitelmasta jonka he ovat julkistaneet tällaisia ratkaisuja me

puhemies suomen tavoitteet hiilineutraalisuuden saavuttamisesta ovat erittäin kunnianhimoiset ja nyt eu pyrkii myös kiristämään omia hiilineutraalisuustavoitteitaan uuden komission myötä suomihan on niitä kovin voimakkaasti ajanut edustaja marttinen tässä edellä kuvasi kuitenkin hyvin sitä minkä vuoksi tällainen yksittäinen vero kansallisesti käyttöön otettuna ei välttämättä johda toivottuun lopputulokseen sen sijaan järkevämpää olisi pyrkiä laajentamaan esimerkiksi päästökauppaa lentoliikenteessä jolloin todellakin se maksu ohjautuu päästöihin ei varsinaiseen liikkumismuotoon samanaikaisesti täytyy ilahtuneena todeta että meidän kansallinen lentoyhtiömme finnair on tänään ilmoittanut pyrkivänsä hiilineutraaliuteen jo vuonna kaksituhattaneljäkymmentäviisi mikä on kohtuullisen kunnianhimoista kun ajatellaan että kyse on lentoliikenteestä

arvoisa puhemies itse haluan kiittää jokaista ihmistä joka on ollut allekirjoittamassa ja työskentelemässä tämän kansalaisaloitteen puolesta sillä tämän aloitteen viesti on todella tärkeä lentämisen päästöjä pitää saada alas itse asiassa tämä finnairin tämänpäiväinen ilmoitus kertoo jo siitä että tämä kansalaisaloite ja kansalaiskeskustelu ovat jo vaikuttaneet ja lentoliikenteen puolella ollaan hereillä sillä samaan aikaan kun maailma taistelee ilmastonmuutoksen torjumiseksi lentämisen päästöt kasvavat jatkuvasti ja lentäminen on liikennemuodoissa vapaamatkustaja eikä tässä kyllä ole mitään järkeä

arvoisa puhemies kansalaisaloitteessa esitettyä mallia lentoverosta ei pidä hyväksyä lentovero erityisesti vain kansallisesti toteutettuna on tyyppiesimerkki ilmastoturhakkeesta

ilmastotalkoissa siltä se voi tuntua lentovero olisikin eräänlainen nykyajan anekauppa jossa hyvätuloiset voisivat ostaa itselleen parempaa omaatuntoa lentämisestä keski ja pienituloisiin tämä iskisi rankimmin pahimmillaanhan lentovero voisi estää lentoliikenteen teknologian kehittymistä koska se kohdistuisi tähän itse liikkumismuotoon erityisesti sähköisen lentämisen kehittymistä suomi voi olla kokoaan suurempi ilmastotekijä juuri puhtaassa teknologiassa jos sitä ei tällaisella ylimääräisellä verotaakalla estetä

puhemies ilmastonmuutoksen oikeudenmukainen ratkaiseminen on meidän kaikista suurin haaste ja lentämisen verottamisessa on kyse siitä käytännössä tällä hetkellä yhteiskunta tukee hyväosaisten ja ennen kaikkea kaikista eniten lentävien liikkumista muiden kustannuksella onko se oikein ei ole onko se täällä jonkun mielestä sosiaalisesti oikeudenmukaista toivottavasti ei ole no tietenkin olisi toimivinta että meillä olisi käytössä kansainvälinen verotus joka estää tämän että lentoliikenne on vapaamatkustaja mutta matkalla sinne me tarvitsemme kansallisia toimia eiväthän ne kansainväliset toimet missään tyhjiössä meidän käsiimme tipu vaan me tarvitsemme edelläkävijämaita tämän on todennut esimerkiksi juuri tänä vuonna suomen kuvalehdessä vero oikeuden emeritusprofessori esko linnakangas siis kääntynyt kannattamaan tätä kansallista veroa hän on hyvin tuonut esille että pitää avata pää ja sillä tavalla myös saadaan laajoja kansainvälisiä toimia esimerkiksi eussa käyttöön

puhuitte edustaja kivelä että

lentäminen olisi ainoa mitä ollaan tuettu verovaroin elikkä että me annettaisiin sille ihan eri tavalla hyötyä elikkä puhuitte vapaamatkustajasta verotuksessa täytyy ottaa huomioon

annetaan verotukia tällä hetkellä aivan sama homma ja veroilla me kustannamme aika hyvin rautatieliikenteenkin ei se omillaan pyöri

arvoisa puhemies on nykyisessä maailmantilassa väärää ohjausta että junalla kulkemista verotetaan ankarammin kuin lentämistä vaikka lentämisen päästöt ovat moninkertaiset lentoliikenteen määrä on kasvanut vuosittain suomessa lähes kymmenen prosenttia mikä myös kuvastaa lentoliikenteen kasvavaa ympäristö ja ilmastokuormaa sitten tästä mahdottomasta tai rankasta vai miten se oli taakasta joka kohtaa köyhiä viiva kuudenkymmenen euron hintainen on lentovero joka ruotsissa on en usko että se summa estää kenenkään lentämistä yksi aloite jonka voisimme lisäksi tehdä lentopäästöjen vähentämiseksi on valtion matkustusohjesäännön päivittäminen huomioimaan matkustamisen vähentäminen siinä voisi esimerkiksi yhdistää matkustamista lomapäiviin edistää etätyömahdollisuuksia ja huomioida päästökompensaatiot ja vähennykset

puhemies tässä edustaja hopsu edellä ehkä hiukan kuvasi myös sitä minkä takia tämä ei välttämättä ole kovin tehokas vero vähentämään lentoliikenteen päästöjä edes lyhyellä tähtäimellä jos veron vaikutus ei ole se että se vähentäisi lentämistä kun kun ajattelemme lentoliikenteen päästöjen vähentämistä pitäisi ajatella sellaisia keinoja jotka mahdollistavat lyhyellä tähtäimellä esimerkiksi päästöjen kompensoinnin joka täällä myös hyvin otettiin esille toivottavasti hallitus edistää lainsäädännön vähintään tulkintojen muutoksia pikaisella aikataululla jotta tämä olisi mahdollista ja sitten eu tasoisesti päästökaupan mahdollista laajentamista joka ajaisi siihen että lentoliikenteeseen kannattaisi kehittää puhtaisiin teknologioihin perustuvia polttoaineita vielä nopeammalla aikataululla ja että saadaan ne nopeammin yleistymään

se voisi aiheuttaa liikenteen suuntautumista ulkomaisille kilpaileville lentoasemille helsinki vantaan asemesta lentovero heikentäisi selvästi helsinki

vantaan ja finnairin kilpailukykyä mitä tulee eu alueen lentoveroon siinäkin

ulkopuolelle jolloin eu valtioiden lentokentät kärsisivät suhteessa eun ulkopuolisiin kenttiin kuten lontoon kenttiin moskovaan istanbuliin dubaihin abu dhabiin ja dohaan jotta lentovero voisi todella toimia tulisi sen olla täysin globaali realistina on kuitenkin todettava ettei ole todennäköistä että kaikki keskeiset toimijat suostuisivat tällaisen veron käyttöönottamiseen

arvoisa puhemies kiitoksia myös omalta osaltani kansalaisaloitteen aktiivisille erittäin merkittävä asia parlamentaarisessa demokratiassa että saamme keskustella monenlaisista kansalaisaloitteista sitten itse tässä salikeskustelussa olleisiin asioihin täällä tuli kysymys rahankeräyslakiin liittyen ja toki se on sisäministerin vastuulla oleva asia enkä valitettavasti osaa rahankeräyslain kaikkiin yksityiskohtiin vastata kaiken kaikkiaan mihin myös kysyjä viittasi meillä ei valitettavasti ole kovinkaan kehittyneitä kompensaatiomarkkinoita vielä olemassa ja myöskään markkinamekanismi ei siellä vielä toimi joten varmasti siinä on vielä kehittymisen mahdollisuuksia paljonkin olemassa sitten haluan nostaa esille sen kun tietenkin vertaamme aina että mitenkä muualla on toimittu että tietojemme mukaan ruotsissa jossa on ollut kansallinen lentovero nyt jonkin aikaa voimassa sen veron ensimmäisen puolen vuoden aikana

ruotsissa lyhyet lennot pääasiassa kotimaiset lennot kylläkin olivat vähentyneet mutta sitten pidemmän matkan lennot olivat tuona aikana kyllä edelleenkin jatkaneet kasvuaan arvoisat kansanedustajat ehkäpä haluan vielä lopuksi muistuttaa siitä että hallitusohjelmahan on yksi maailman kunnianhimoisimpia ilmastomielessä hiilineutraalisuustavoitteemme vuoteen

on ennenkuulumaton ja siitä saamme paljon kehuja ja mielenkiintoa maailmalta ja se tietenkin edellyttää meiltä myös varsin kunnianhimoisia toimia joita hallitusohjelmaan onkin paljon listattu tietenkin hallitusohjelma lähtee siitä että päästökauppajärjestelmää pystyttäisiin laajentamaan myös

lentoliikenteen päästökauppaan liittyen sitten tietenkin tämä sekoitevelvoitekysymys on on erittäin tärkeä ajatellen meidän lentoliikennettä ja sitä tekniikkaa ja niitä yrityksiä jotka ovat suomessa sitä kehittäneet jo varsin pitkään sen avulla mitä hallitus on linjannut ja ja mitä eduskuntakin pääsee sitten ensi vuonna käsittelemään

lentoliikennekerosiiniinkin ajateltu sekoitevelvoite tosiasiallisesti toimii hieman veronomaisesti eli eduskunta varmasti jatkaa myös tämän kansalaisaloitteen jälkeen keskustelua lentoliikenteen päästöjen vähentämisestä

arvoisa puhemies minusta on myönteistä että tämän kansalaisaloitteen myötä voimme keskittyä yhteen ilmastonmuutoksen perusongelmaan kestävin kestävin ratkaisu on löytää vaihtoehtoja fossiiliselle energialle meidän on siirryttävä fossiilittomaan yhteiskuntaan mutta muutoksen on tapahduttava sosiaalisesti alueellisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisella ja järkevällä tavalla

tiedämme että lentoala esimerkiksi niin kuin me olemme kuulleet tänään finnairiltakin panostaa jo vaihtoehtoisen polttoaineen kehittämiseen ja tutkimukseen ja että sähkölentokoneet näyttäisivät olevan toteutumassa tulevaisuudessa tulevaisuudessa miksei lähitulevaisuudessakin sellaisia projekteja on meneillään muun muassa vaasan lentokenttä on sellaisessa mukana jos

arvoisa puhemies tässä ensin alkuun tietysti kuuluu esittää kiitos kansalaisaloitteen tekijöille kansalaisaloitejärjestelmä on osoittanut tarpeellisuutensa kerta toisensa jälkeen sen kautta kansalaiset ovat saaneet nostettua valtakunnalliseen keskusteluun itselle tärkeiksi koettuja asioita vaikka asiat eivät minulle niin mieluisia kuten esimerkiksi tänään käsiteltävä kansalaisaloite pidän tiukasti kiinni siitä että kansalaisilla tulee jatkossakin olla mahdollisuus ja oikeus aloitteiden tekemiseen ja suoraan vaikuttamiseen nyt käsittelyssä oleva kansalaisaloite sai kuin saikin viisikymmentätuhatta allekirjoitusta täyteen aloitteessa esitetään matkustajaan kohdistuvaa henkilökohtaista lentoveroa käytännössä lentoliput tulisivat siis kallistumaan kaikilla verotuloja ehdotetaan käytettäväksi ympäristölle parempien matkustuskeinojen kehittämiseen taustalla on ajatus vähentää lentämisestä syntyviä päästöjä arvoisa puhemies ilmastonmuutos on toki huolestuttava ilmiö suomessa meidän on kuitenkin tunnustettava rajamme sille kuinka paljon vaikutusmahdollisuuksia ja valtaa meillä tosiasiassa on suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin nolla pilkku yksi prosenttia lentojen osuus tuosta kokonaisuudesta lienee mitätön olemme väestömäärältämme pieni kansa joka asuttaa asuttaa pitkien etäisyyksien maata olemme riippuvaisia vientitaloudesta ja kansalaisten hyvinvointi liittyy siihen minkä verran tuloja saamme ja yhteistä hyvää jaamme kaikkia koskeva lentovero iskee juuri siihen keskituloiseen duunariperheeseen joka tulee toimeen omillaan mutta joutuu laskemaan rahojaan globaaleja toimia tulee tehdä globaalilla mittakaavalla yhteisistä asioista pitää pystyä neuvottelemaan kansainvälisesti eun yhdysvaltojen venäjän ja kiinan kanssa etunenässä lentovero on asia josta tulisi linjata vähintäänkin eun sisällä jos yhteinen tahto puuttuu yksipuolisilla päätöksillä ammumme vain itseämme nilkkaan kärsijöinä ovat etelänmatkasta haaveilevat suomalaiset ja tietysti finnair jonka aasian lennot ovat koronaviruksen myötä jo nyt vastatuulessa kuten edustaja koponen tässä jo mainitsikin lopullisen päätöksen tulee kuitenkin olla viime kädessä suvereenilla suomen valtiolla jonka ensisijainen tehtävä on valvoa omien kansalaistensa etua ilmastotoimilla ei pidä kuristaa itseään kuoliaaksi ja sitä kautta ajaa tuottavaa liiketoimintaa maihin joissa päästöjen kanssa ei olla tiukkoja arvoisa puhemies finnairilla oli oma päästökompensaatiomaksu joka kuitenkin kaatui poliisihallituksen tutkittua sen rahankeräyslain vastaiseksi jatkossa finnair aikookin tehdä ilmastotiedostavaisille oman kaiketi kalliimman lipputyypin silloin kun kaikki perustuu täyteen vapaaehtoisuuteen en näe asiassa mitään ongelmaa he joilla on eniten mahdollisuuksia ja jotka katsovat sen eniten asiakseen maksavat vapaaehtoisesti ylimääräisen maksun kaikkia koskevaa lentoveroa en kuitenkaan ole valmis tukemaan

arvoisa puhemies haluan

tekijöitä jotka olette tuoneet tämän tärkeän keskustelun tänne eduskunnan täysistuntoon ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan paljon toimia ei ole yhtä tai kahta asiaa jotka tekemällä voimme jättää muut muut sektorit huomioimatta ei voi olla sektoreita joidenka ei tarvitsisi muuttua samalla kun taistelemme tätä valtavaa terveyttämme ja tulevaisuuttamme uhkaavaa kriisiä vastaan itse ajattelen että meidän kannattaa pikimmiten ottaa käyttöön erityisesti sellaisia keinoja jotka ovat tehokkaita ja ohjaavat systeemitason muutoksiin ja sellaisia jotka eivät tuo taloudellista kuormaa niille pienimmät käytössä olevat varat lentäminen on juuri sellainen jolle on monissa tapauksissa korvaava keino joko esimerkiksi junamatkustaminen tai matkakohteen valitseminen lähempää tai esimerkiksi työmatkoille etäosallistuminen teknologian mahdollistamana tiedämme myös että kaikista rikkaimmat lentävät kaikista eniten lentäminen jakautuu suomalaisten kesken epätasaisesti ja lentämisen osuus yksittäisen suomalaisen hiilijalanjäljestä voi olla hyvinkin iso sekä suomessa että globaalisti lentämistä voi syystä pitää ylellisyystuotteena yli seitsemänkymmentä prosenttia suomalaisten lennoista on vapaa ajanlentoja ja hyvätuloiset lentävät pienituloisia enemmän on käsittämätöntä että suurista päästöistään huolimatta lentämistä ei juuri veroteta ei voi olla niin että yksi liikkumisen muoto on vapaamatkustaja samaan aikaan kun kestäviä liikkumisen tapoja verotetaan siksi kansalaisaloite matkustajakohtaisesta lentoverosta on tervetullut keskustelunavaus arvoisa puhemies tämän kansalaisaloitteen tavoitteena ei ole kieltää lentämistä vaan alkaa kohdella sitä tasavertaisemmin muihin liikkumisen liikkumisen muotoihin verrattuna matkustajakohtaisen lentoveron käyttöönotto tuottaisi valtiolle verotuloja jotka voitaisiin käyttää esimerkiksi junaliikenteeseen ja ennen kaikkea se voisi vähentää lentämistä lentämisen vähentäminen ei suinkaan tarkoita ihmisten elämänlaadun huonontumista tai edes matkustamisen vähentymistä kun samaan aikaan panostamme raideliikenteeseen hallitus onkin tehnyt jo merkittäviä päätöksiä kotimaan ratahankkeista jotka hyödyttävät kotimaanmatkailun lisäksi yhteyksiä ulkomaille esimerkiksi hallitus hakee nyt eu rahoitusta kemi haaparanta radan sähköistämiselle toteutuessaan tämä hanke mahdollistaa junayhteyden suomesta tukholmaan ja tukholmasta matka voi jatkua muutamassa tunnissa tanskaan ja siitä eteenpäin keski ja etelä eurooppaan tällaista potentiaalia piilee liikennejärjestelmässämme paljon ja se on nyt otettava hyötykäyttöön lentämisen vähentämisellä on myös kansalaisten tuki kyselyjen mukaan yli puolet suomalaisista kannattaa lentoveroa junamatkailukin on lisääntynyt viime vuosina ja esimerkiksi matkustajamäärä oulun ja helsingin välillä joka on perinteisesti ollut suomen suosituin lentoreitti on kasvanut miltei neljänneksellä vuodesta kaksituhattakahdeksan vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista ihmiset haluavat tehdä kestäviä valintoja samaan aikaan interrailmatkustaminen on kasvattanut suosiotaan erityisesti aikuisten keskuudessa arvoisa puhemies lentovero on jo käytössä monissa maissa ruotsissa lentoverolla on saatu lentomatkojen määrän kasvu taittumaan se on merkittävää suomen on vauraana hyvinvointivaltiona kannettava globaali vastuunsa ja otettava käyttöön matkustajakohtainen lentovero viimeistään silloin jos kansainvälisissä yhteyksissä eun lentoveron käyttöönottoa ei saada edistettyä

arvoisa puhemies

kolme prosenttia kaikista ihmisen aiheuttamista suorista hiilidioksidipäästöistä ala kuitenkin kasvaa siihen tahtiin että päästöjen ennustetaan jopa kolminkertaistuvan lähivuosikymmeninä ja lentoliikenne todellakin kasvaa muun muassa siksi että lentoja tuetaan voimakkaasti kansainvälisten lentojen lipuista ei peritä arvonlisäveroja ja lentoliikenteen polttoaine on verotonta ja tähän vertailun vuoksi voi todeta että esimerkiksi perusbensiinin hinnasta veroja on noin kaksi kolmasosaa lentämisen päästöihin on pystyttävä puuttumaan nykyistä voimakkaammin osana ilmastopolitiikan kokonaisuutta se tarkoittaa niin lentämisen päästöjen vähentämistä kuin vaihtoehtoisten liikkumistapojen määrätietoista kehittämistä kannusteet ilmastoystävälliseen liikkumiseen eivät tällä hetkellä ole kohdallaan on ilmaston kannalta kestämätön tilanne niin kuin täällä on todettu että junalippu maksaa enemmän kuin lentolippu yksi liikkumismuoto ei olla ilmastopäästöjä aiheuttava vapaamatkustaja ensisijainen tavoite toki on se että me pääsemme globaaleihin tai eun laajuisiin ratkaisuihin saadaan aikaan eun tai globaali vero lentopolttoaineelle tai vaihtoehtoisesti olisi parannettava eun päästökauppaa lentoliikenteen osalta mutta ennen kun nämä kansainväliset toimet etenevät me voimme kansallisella lentoverolla osaltamme vauhdittaa tätä kehitystä ja kirittää globaaleja toimijoita arvoisa puhemies kuten edustaja pitko edellä totesi lentoverolle on myös kansan tuki yli puolet suomalaisista kannattaa lentoveroa olennaista tämän veron hyväksyttävyyden kannalta on se että sen tuotot korvamerkitään vähäpäästöisen liikenteen kehittämiseen esimerkiksi ranskassa käyttöönotetusta lentoverosta kertyvät varat aiotaan käyttää ympäristöystävällisempien matkustusmuotojen kuten raideliikenteen kehittämiseen edelleen suomessa määrätietoisia toimia liikenteen siirtämiseksi ilmasta raiteille ja näihin toimiin hallitus onkin jo ryhtynyt me tarvitsemme koko maan kattavaa raideverkostoa ja nopeampia raideyhteyksiä myös sinne pohjoiseen kansallinen lentovero voi olla yksi keino tämän siirtymän vauhdittamisessa arvoisa puhemies samaan aikaan on tärkeää että lentoala pyrkii aktiivisesti vähentämään päästöjä ja kompensoimaan niitä minäkin haluan kiittää finnairia uusista avauksista ja ponnisteluista päästöjen vähentämiseksi päästöjen kompensoinnissa on tärkeää huolehtia siitä että se kompensaatio on aitoa se tarkoittaa että toisaalla rahoitettu päästövähennys on todellinen pysyvä ja lisäinen eli sitä ei olisi tapahtunut ilman päästöyksikön myyntiä näihin tärkeätä kiinnittää huomiota kun näitä kompensaatiomenetelmiä kehitetään ja se toki on myös myös tarpeen ja välttämätöntä lopuksi totean vielä että on tärkeintä löytää tehokkaimmat keinot lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen yhteen pilkku viiteen asteeseen edellyttää että kaikki toimialat ja sektorit osallistuvat päästövähennyksiin siksi vihreät kannattavat ja siksi itsekin kannatan kansallista lentoveroa on tärkeää että tämä kansalaisaloite saa eduskunnassa perusteellisen käsittelyn niin kuin täällä täällä onkin jo todettu ja luvattu mutta jo nyt voidaan nähdä että sillä on todella ollut merkitystä lentoliikenteen ilmastopäästöistä käytävään keskusteluun ja se on osaltaan luonut painetta lentoliikenteen päästöjen vähentämiseen

arvoisa puhemies kiitoksia valtiovarainministeri katri kulmunille siitä kun kävi läpi meidän hallituksen tavoitteet suhteessa tähän lentoveroon ja myös lentopäästöjen vähentämiseen ja kiitos vielä aloitteen tekijöille todellakin näitä kansainvälisiä keinoja on useita

oma näkemykseni on kanssa että en kannata tätä lentoveroa vaan yhtä lailla kuten hallitus on linjannut ja useammissa puheenvuoroissa on linjattu ja kuten ministeri kulmunikin otti esille kannattaa lähteä kansainvälisestä kehyksestä liikkeelle todellakin icao eli kansainvälinen ilmailujärjestö on jo vuonna kaksituhattakuusitoista sopinut siitä että lähdetään lähdetään tämmöisen corsia hankkeen eli carbon offsetting and reduction

ja se että

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat olen tämän saman lakialoitteen tehnyt eduskunnassa vuonna kaksituhattakaksitoista uusinut sen vuonna kaksituhattakuusitoista ja tänään uusin sen kolmannen kerran periksi en tule antamaan ennen kuin tämä lainsäädäntö saadaan voimaan haluan kertoa teille tarinan saadakseni esiin tämän tärkeän asian mikä vaikuttaa syvästi nuoren ihmisen sosiaaliseen kehitykseen eli kiusaamisen eräs nuori kertoi minua alettiin kiusata ensimmäisestä luokasta lähtien syytä en tiedä miksi olin hyvin ujo ja hiljainen eli kait helppo kiusaamisen kohde kiusaaminen oli jokapäiväistä ja itsetuntoni tallottiin lattianrakoon niinkin pienillä lapsilla voi olla raaka käytös toisia kohtaan ja kyky satuttaa henkisesti toinen lainaus minä olin myös periaatteessa ensimmäisen ja toisen luokan ajan koulukiusattu oma tilanteeni oli sinänsä hieman erikoinen että olin pienessä maalaiskoulussa ja tuo kiusaaja oli oma opettajani kolmas lainaus siinä mielessä tuo henkinen kiusaaminen nimittely ja ulkopuolelle jättäminen on minusta vielä pahempaa kuin fyysinen kiusaaminen koska siitä ei jää mitään ulkoista todistusaineistoa jos fyysisesti kiusataan siitähän jää kuitenkin edes jonkin verran mustelmia ja naarmuja mua kiusattiin ekasta luokasta lähtien ja se jatkui lukioon saakka kiusaaminen oli henkistä ja fyysistä tavaroita pilattiin varastettiin ja piilotettiin seuraava kiusattu kertoo voimia tarinansa kertoneille itse en kykene käsittämään sitä julmuutta mitä toisiin voidaan kohdistaa rakas veljeni on koulukiusattuna menettänyt paljon on hirveän vaikea yrittää näyttää toiselle että hän on yhtä arvokas kuin kaikki muutkin vaikka on joutunut koulussa vuosia luulemaan toisin iltalehti kertoi silloin kun tämän lakialoitteen ensimmäisen kerran tein olin koulussa kolmannella luokalla ja minua kiusattiin jatkuvasti useita kuukausia siitä kun olin hiukan pyöreä opettajat eivät puuttuneet asiaan vaikka näkivät mitä tapahtui eräs kerta kun taas tuo kiusaaja alkoi hakata minua kilahdin otin kiusaajaa korvasta kiinni ja pyöritin ympyrää ympyrää niin kauan sain jälki istuntoa kuraattorikäyntejä ja rehtorin puhuttelua käytösnumero ei ollut hyvä kiusaaja ei saanut

vielä yksi lainaus minut jätettiin pois kaveriporukoista ei otettu leikkeihin ala asteella naurettiin pilkattiin vaatteista ei haluttu olla lähelläni noin neljä vuotta kestänyt kiusaaminen jatkui vielä jossain määrin yläasteella ala asteella jokapäiväinen koulukiusaaminen aiheutti paniikkihäiriön ja masennuksen joka puhkesi kahdeksantoista vuotiaana ja siihen on edelleen kolmekymppisenä menossa lääkitys tässä hyvät edustajakollegat vain muutamia arjen tosiasioita ja tarinoita mitä kouluissamme tapahtuu ei koulukiusaaminen ole kouluista loppunut vaikka näiden vuosien aikana jotka tuosta ensimmäisestä lakialoitteeni teosta vuodesta kaksituhattakaksitoista ovat edenneet on tehty kiva koulu hankkeita ja paljon erilaisia toimenpiteitä kiusaamista edelleen kouluissa valitettavasti tapahtuu tuossa arvoisa puhemies oli muutamia nettikeskusteluista ja lehdistä keräämiäni tarinoita kiusattujen kertomia ja kirjoittamia perusopetuslain kahdennenkymmenennenyhdeksännen pykälän ja lukiolain kahdennenkymmenennenensimmäisen pykälän ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain kahdennenkymmenennenkahdeksannen pykälän nojalla oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

rikoksia koulukiusaaminen täyttää usein esimerkiksi jonkun edellä mainituista rikosnimikkeistä ja ne kaikki on suomen laissa säädetty rangaistaviksi laissa on siis säädetty erilaiset koulukiusaamisen muodot rangaistaviksi mutta lain käytännön toteuttamisessa on puutteita varsinaisesti koulukiusaamista omana rikosnimikkeenä laki ei siis kuitenkaan tunne rikosvastuun ikäraja suomessa on viisitoista vuotta viisitoista vuotta täyttänyt voidaan siis myös tuomita rikoksesta rangaistukseen kiusaaja voi siis saada tuomion jos hän on viisitoista vuotta täyttänyt jos kiusaamiseen on syyllistynyt useampi kiusaaja niin heitä kaikkia lain mukaan rangaistaan rikoksentekijöinä ja myös yllyttäjä voidaan tuomita rikoksentekijänä alle viisitoista vuotiaiden kohdalla rikosvastuullisuuden ikäraja ei täyty joten heidän kohdallaan asia käsitellään kunnan sosiaaliviranomaisten kanssa sen sijaan vahingonkorvausvastuulla ei ole ikärajaa joten myös alle viisitoista vuotias kiusaaja voidaan tuomita maksamaan vahingonkor vausta kiusaamisen uhrille jolle on aiheutunut vahinkoa kun lakiin ei ole kirjattu yksiselitteisesti koulukiusaamista omana rikosnimikkeenä jää koulukiusaamisen määrittely usein epäselväksi itse toimiessani opettajana aloitin aina syksyllä kouluvuoden niin että yhdessä pohdimme mitä koulukiusaaminen on mitä se tarkoittaa mitä se merkitsee aika yleistä oli se että nuoret sanoivat että koulukiusaaminen on jatkuvaa se on yksi hyvä peruste

mutta yksi hyvä peruste oli minun mielestäni myös monen nuoren ja lapsen esille nostama ajatus siitä että kiusaaminen muuttuu koulukiusaamiseksi sen myötä kun toinen ilmoittaa että hei minä en tykkää tästä lopettakaa ja jos sen jälkeen sama toiminta jatkuu se jo täyttää koulukiusaamisen tunnusmerkkejä eroja on niin oppilaiden opettajien kuin vanhempienkin keskuudessa siinä mitä me pidämme kiusaamisena mitä koulukiusaamisena ja mitä emme koulukiusaamiselle on olemassa jo nyt kuitenkin selkeät määritelmät kiusaaminen on suunniteltua suunniteltua harkittua toimintaa jonka tarkoituksena on loukata toista joko henkisesti tai fyysisesti kiusaaminen voi olla suoraa tai epäsuoraa koulukiusaaminen ei rajoitu myöskään oppilaiden väliseen väkivaltaan vaan myös opettajat saattavat olla osallisina koulukiusaamiseen kiusattuina ja valitettavasti joskus myös kiusaajina uhrin tai kiusaajan roolissa lasten ja nuorten keskuudessa monet kokevat satunnaista kiusaamista mutta varsinaiseksi koulukiusaamiseksi teko on nimettävissä vasta kun se täyttää nuo koulukiusaamisen tunnusmerkit arvoisa puhemies olen jättänyt ensimmäisen kerran tämän lakialoitteen eduskunnan käsittelyyn lokakuussa vuonna kaksituhattakaksitoista seuraavan kerran vuonna kaksituhattakuusitoista näillä kerroilla laki ei edennyt ja minulle sanottiin että meillä on riittävät keinot puuttua näihin asioihin no mitä on tapahtunut koulukiusaaminen on jatkunut

esimerkiksi olen tänään käynyt nuorten kanssa keskustelua kun he kävivät eduskunnassa vierailemassa olin iloinen että heidän koulussaan nyt kokemukset olivat myönteisiä nyt olen uusinut tämän lakialoitteeni jossa rikoslain

lukua muutetaan niin että sinne tehdään uusi seitsemäs b pykälä joka koskisi koulukiusaamista ja jossa määriteltäisiin näitä periaatteita osa kansanedustajista kysyi vuonna kaksituhattakaksitoista ja myös kaksituhattakuusitoista siitä että en ole pyytänyt tähän lisää allekirjoituksia halusin tehdä selväksi ja haluan tehdä nytkin selväksi sen että en pyytänyt niitä sen takia että tämä koulukiusaamisen kriminalisointi on osittain ollut teknisesti vaikea hanke ja olen halunnut sen nostaa tätä kautta nyt uudelleen keskusteluun mutta minä haluan tällä keskustelulla ja tällä lakialoitteella nostaa tämän vakavan asian aivan uudelle keskustelun tasolle en tule antamaan periksi ennen kuin tämä laki on voimassa me tarvitsemme niitä aivan tavallisia pieniä keinoja me tarvitsemme opettajille lisää mahdollisuuksia ja keinoja puuttua työrauhaongelmiin ja muihin mutta arvoisat kollegat silloin kun ne eivät riitä minun mielestäni on hyvä että on vielä yksi viimeinen mahdollisuus myös vanhemmilla kiusatuilla ja muilla puuttua siihen yksi pro gradu tutkielma koulukiusaamisen kriminalisoinnista valmistui silloin vuonna kaksituhattakaksitoista krista vierimaa teki tämän pro gradun ja se oli osittain innoittajana että halusin tehdä tämän kirjauksen myös suomen lakiin krista vierimaan tutkimuksessa todettiin että seitsemänkymmentäkolme prosenttia kiusaajista kertoi että he olisivat lopettaneet kiusaamisen jos se olisi ollut rikos jos he olisivat selkeästi tienneet että koulukiusaaminen on rikos arvoisa puhemies toivon että lakialoite herättää nyt täällä salissa uudelleen keskustelua ja keskustelua myös valiokunnassa ja toivon että se johtaa lopulta siihen että meillä on tämä viimeinenkin keino käytettävissä vakavan ongelman korjaamiseksi

arvoisa herra puhemies

koulukiusaaminen on arkipäiväämme perinteinen tapa oppilaan käytösongelman kitkemiseksi kitkemiseksi on ollut reaktiivinen jolloin ratkotaan ongelmallisia tilanteita jälkikäteen usein on toimittu rangaistusten kautta ensisijaisesti tulisi mielestäni käyttää pehmeämpiä keinoja ja lähestyä koko kiusaamiskeskustelua aivan toiselta näkökulmalta kiusaaminen on usein vain pahoinvoinnin ilmenemistä ei erillinen ongelma kun ihminen voi hyvin hänen ei tarvitse kiusata tämä koskee niin lapsia kuin aikuisiakin kiusaamista on joka taholla alalla ja tasolla kun keskitymme kiusaamiseen se saa olla keskiössä ja voimistua kun keskitymme hyvinvointiin ja sen kehittämiseen ja kasvattamiseen kiusaamiselle ei jää tilaa kuten ministeri ohisalo kirjoitti facebook päivityksessään vuoden alussa yhdenkään kymmenvuotiaan kokemus ei saisi olla se ettei kukaan huomaa hänen hätäänsä on selvää että jos koulupsykologin vastuulla on lähes tuhat oppilasta ei ennalta ehkäisevään työhön jää aikaa koulumaailmaan tarvitaan lisää voimaa vahvistamaan oppilaiden hyvinvointia tämä on hienosti kirjoitettu mutta tämä ei vielä lämmitä ketään arvoisa herra puhemies haavoittuvassa asemassa olevien lasten kiusatuksi tulemisen kokemuksia tulee tunnistaa ja ennalta ehkäistä nykyistä paremmin tämän vuoksi kouluun tarvitaan riittävästi ihmisiä joiden tehtävänä on tukea hyvinvointia kehittää koulun toimintakulttuuria yhdistää voimia ja tuoda uudenlaista tapaa katsoa maailmaa

kannattaa mennä aika syvälle itseensä jos tekee tällaisista asioista puoluepoliittisen sitä vastoin meidän on yhdessä löydettävä ratkaisuja ja etsittävä oikeita malleja pelkäämättä epäonnistumista samalla on ensiarvioisen tärkeätä kerätä tutkimustietoa erilaisista malleista ja toimintatavoista joilla voimme vähentää kiusaamista

arvoisa herra puhemies haluan kiittää edustaja heinosta erinomaisen lakialoitteen tekemisestä olemme tässä salissa useaan otteeseen keskustelleet koulukiusaamisesta ja niistä haitallisista hyvin raskaista vaikutuksista mitä mitä kiusaamisella meidän lapsiin ja nuoriin nuoriin on me tiedämme että suomessa on tehty aika paljon työtä kiusaamisen kitkemiseksi meillä on on erilaisia ohjelmia kiva koulu ohjelmaa ja muuta meillä on tehty erittäin paljon työtä opetusministeriössä ja opetushallituksessa eri ohjelmien kautta jotta kiusaamiseen päästäisiin puuttumaan mutta herra puhemies rehellisyyden nimissä on todettava että että pelkästään näiden ohjelmien kautta asiaa ratkaistua vaan vaan me tarvitsemme myös lainsäädäntömuutoksia tässä ensinnäkin haluan kiittää edustaja koposta hyvästä lakialoitteesta jonka hän hän on tehnyt liittyen toisen asteen koulutukseen koulumatkoilla tapahtuvaan kiusaamiseen ja opettajien ja rehtorien velvollisuuteen ilmoittaa ilmoittaa kiusaamistapauksista vastaavasti kuten meillä perusopetuslaissa on säädetty nyt myös

voin sanoa että että toivon että tämä aidosti johtaisi myös lainsäädännön valmistelutoimiin ja tämä aloite käytäisiin huolella läpi siten että tästä saataisiin myös meidän kansalliseen lainsäädäntöön pykälät jotka antaisivat osoituksen siitä että että tämä sali suomen eduskunta suhtautuu koulukiusaamiseen riittävällä vakavuudella

arvoisa

ja muutamat muut olivat harjoittaneet tarinamme poikaa kohtaan miltei koko peruskoulun ajan se on pitkä aika hyvin helposti puolet ihmisen elämästä tässä tarinassa kävi niin että kiusattu oli jo pystynyt jättämään vuosikausia jatkuneen piinan taakseen mutta kiusaajan piina oli vasta alkamassa omantunnon huuto ei antanut rauhaa jälleen kerran pystyttiin toteamaan että kiusaaminen jättää jäljet myös kiusaajaan kiusaaminen ilmiönä on sitkeä ja monimutkainen sen kitkemiseksi järjestetään mittavia kampanjoita julkkikset antavat itsensä käyttöön kiusaamisen nujertamiseksi kouluissa on oltava oma toimintasuunnitelmansa kiusaamistilanteiden hoitamiseksi ulospäin näyttää siltä että kiusaamiseen puututaan siihen kiinnitetään huomiota ja yleisesti ottaen se tuomitaan mutta miten asia oli käytännössä tarinamme pojan kohdalla kiusaaminen sisälsi myös fyysistä väkivaltaa koulusta oli kotiin tuomisina aivotärähdyksiä turvonneita silmiä ja verisiä tuppoja tekijöinä olivat samat tyypit aina alakoulusta yläkouluun saakka vanhempien asenne oli torjuva uhria syyllistävä oman lapsen syyttömyyden puolesta esiteltiin mitä mielikuvituksellisimpia teorioita

jotka kasvoivat tragikoomisiinkin mittoihin tämä kaikki siitä huolimatta että kiusaaja tunnusti auliisti tekonsa koulujen ohjelmia kiusaamiseen puuttumiseen poika piti silmänlumeena niillä ollut mitään vaikutusta ne olivat mekaanisia suorituksia joilla pystyttiin osoittamaan että jotain oli tehty toisaalla kiusaajat kehittivät kiusaamistaan nopeasti vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi kun koulussa kiinnitettiin asiaan huomiota lupasivat kiusaajat kiusattavalleen että koulun alueella ja ajalla ei voida kiusata mutta heti koulumatkalla se taas jatkuu pojan vanhemmat yrittivät puuttua asiaan kaikin kaikin keinoin käytiin keskusteluja koulun kanssa muiden vanhempien kanssa rikosilmoituksiakin tehtiin kun rikoksia tapahtui kiusaaminen jatkui siitä huolimatta muuta mahdollisuutta ei ollut kuin painaa leukaa rintaan ja ja toivoa että jonakin päivänä piina loppuu koitti lukio ja taikaiskusta hyvin musta ja raskas ajanjakso elämässä oli ohi kukaan ei lyönyt kukaan ei haukkunut mitään ei rikottu pojan pikkusisko tuli perässä samoja polkuja pitkin kiusaaminenkin löytyi tältä polulta ja mekanismit olivat merkillisellä tavalla hyvin samanlaisia opettajille tehtiin selväksi että tämä helvetti on käyty kertaalleen läpi ja sen pitäisi riittää koulun viesti oli selvä he hoitavat tämän itse koululla on tällaiseen ongelmaan hyvät työkalut mitä se tarkoitti käytännössä

koomisimmillaan kiusattu pakotettiin pyytämään kiusaajiltaan anteeksi arvoisa puhemies kiusaajia on joka paikassa niitä on kouluissa työpaikoilla kaikkialla missä ihmisiäkin on kiusaaja ei mahda käyttäytymiselleen mitään mutta on käsittämätöntä miten kiusaajien edessä edelleenkin nöyristellään ja myönnytellään heidän tekojaan vähätellään tiedostamattakin pelätään joutumista itse kiusatuksi kiusaajat ottavat vallan kiusaamisellaan he johtavat vääryydellä ja laumasieluiset ihmiset tulevat perässä ja hyväksyvät mukisematta vääryyden koti on kiusaamisessa olennaisessa merkityksessä niin kiusaajan kuin kiusatunkin tapauksessa jos ongelma haluttaisiin oikeasti korjata pitäisi toimien kohdistua suoraan kiusaajien koteihin ei pelkästään kiusaajaan siellä tarvitaan tukea ja ohjaavia toimia avun vastaanottaminen kuitenkin haastavaa juuri niissä kodeissa missä sitä eniten tarvitaan niissä joissa ongelmaa ei haluta myöntää joissa jyrkästi kiistetään sellaisetkin teot jotka lapsi itsekin myöntää ja vaikka todisteet puhuvat selvästi puolestaan toinen merkittävä tekijä kiusaamisilmiössä on ryhmä jossa sitä tapahtuu kiusaajia ei välttämättä ole kuin yksi mutta ryhmässä huomio arvostus ja yhteenkuuluvuus ovat saaneet vääristyneitä muotoja huomiota pitäisi kiinnittää koko ryhmään jossa kiusaamista tapahtuu ei pelkästään yksittäisiin ihmisiin väärät toimintamallit on yksinkertaisesti opeteltava pois arvoisa herra puhemies ilman kodin tukea ongelman ymmärtämistä kiusatun elämä muodostuisi kestämättömäksi ei olisi enää mitään minkä pohjalta kiusattu ponnistaisi elämään ja kestäisi sen puhaltamia vastatuulia mutta lopulta me olemme kaikki niin erilaisia toiset kestävät enemmän kuin toiset onneksi tyttäreni näyttää olevan yhtä kestävää laatua kuin isoveljensä kuin isoveljensä kannatan väkevästi tätä lakialoitetta ja kaikkia mahdollisia toimia joilla voisimme vihdoinkin kestävällä tavalla ja tosiasiallisesti kitkeä kiusaamisen tästä maasta

arvoisa puhemies aihe on tärkeä ja siksi ei olla käyttämättä puheenvuoroa joskus kannattaa myös tutustua jo olemassa oleviin keinoihin kuten täällä on tullut esiin myös meillä etelä karjalassa on otettu uusi linja kiusaamiseen etelä karjalassa toimii lainvastaisten tekojen työryhmä joka koostuu kuntien eri viranomaisista sekä eksoten etelä karjalan pelastuslaitoksen ja poliisin edustajista työryhmä on laatinut koko maakuntaan yhteisen ohjeistuksen jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan kouluissa lainvastaisia tekoja käsitellään liian usein kiusaamisena kiusaaminen on epämääräinen ja vähättelevä ilmaisu joka ei kerro yksittäisen teon vakavuutta vastenmielisyyttä tai lainvastaisuutta laissa kiusaamista ei ole määritelty kiusaamiseksi kutsutut lainvastaiset teot ovat tahallisia täyttävät lähes aina jonkin rikoksen tunnusmerkistön alle viisitoista vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa ikänsä takia mutta korvausvastuu hänellä on tekojen vakavuutta on kuvattava niiden oikeilla nimillä ja tekotavoilla lainvastainen teko ei voi lieventyä kiusaamiseksi vain siksi että se tapahtuu koulun alueella arvoisa puhemies normaaliin kasvuun ja kehitykseen kuuluu haasteita myönteisten sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä on lähes kaikilla ajoittain vaikeuksia nämä taidot ovat koululaisilla vasta kehittymässä ja sen vuoksi ristiriitoja koululaisten välillä esiintyy tunne ja vuorovaikutustaitojen opettamisen ja kehittämisen kautta luodaan myös myönteistä toimintakulttuuria joka estää ja vähentää kiusaamista sekä lainvastaisia tekoja merkittävästi normaaliin kasvuun ja kehitykseen kuitenkaan kuulu sellaiset teot jotka täyttävät rikoksen tunnusmerkistön niiden selvittäminen kuuluu viranomaisille sen takia myös etelä karjalassa termistöä on muutettu puhekielessä

arvoisa puhemies kiitokset edustaja heinoselle tästä todella tärkeästä aloitteesta kiusaaminen on käsitteenä liian kulunut liian yleismaailmallinen ja ja pitäisi tarkemmin määritellä ylipäätänsä mitä se tarkoittaa siinä olen olen samaa mieltä edellisen puhujan malmin kanssa kiusaaminen voi olla hetkellistä mutta se voi olla myös pitkäkestoista ja hyvin suunnitelmallista ja näitten välille on tietenkin tehtävä selkeä ero jos se täyttää kuitenkin ne määritelmät mitkä mitkä edustaja heinosen lakialoitteessa myöskin olivat on perusteltua saattaa se rikosvastuun alaiseksi kiusaamisen ehkäisyn tulee olla suunnitelmallista pitkäjänteistä ja jatkuvaa alkaen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja korkeakouluun saakka kiusaamisen ehkäisy lähtee toimintakulttuurista ja siitä mitä yhteisö sallii tapahtuvan tässä on merkittävää vaihtelua eri koulujen välillä eri päiväkotien välillä välillä ja eri koulujen välillä myöskin toisella asteella ja yliopistoissa sen takia meidän pitää saada selkeä selkeä ohjeistus myöskin siitä mikä on sallittua ja mikä ei ja milloin siihen on välttämätöntä puuttua koska ihmisillä on erilaisia tulkintoja mikä mikä on sellaista mihin pitää puuttua liian paljon on historiassa tapahtunut pitkäkestoista kiusaamista muistan omaltakin kouluajalta näin jälkeenpäin ajateltuna ja katsottuna sitä aikaa että kyllähän siellä oli sellaisia tapauksia mihin ei puututtu ja ei sitä edes ymmärtänyt

että niihin olisi pitänyt puuttua koska kukaan ei puuttunut katsottiin että se oli sallittua toimintaa koska opettajakaan ei niihin puuttunut eli eli kyllä tämä on tärkeä asia viedä viedä eteenpäin kiusaaminen aiheuttaa myös paljon mielenterveysongelmia ja monilla nuorilla ja lapsilla on siellä takana takana pitkäkestoista kiusaamista opettajat ja vanhemmat tarvitsevat myöskin muita työkaluja siihen millä tavalla siitä asiasta pääsee eteenpäin jos ei se keskustelulla ja moniammatillisella yhteistyöllä muuten etene ja ja siinä on sellaisia piirteitä jotka vaarantavat lapsen kasvun ja terveyden toivottavasti tämä lakialoite tällä kertaa menee eteenpäin ja saadaan tätä edistettyä

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitoksia edustaja heinoselle merkittävästä lakialoitteesta ja kiitoksia edustajille erittäin tärkeistä puheenvuoroista ymmärrän edustaja koposen turhautuneisuuden mutta haluan myös muistuttaa että me kaikki olemme tässä salissa kyllä varmasti samassa joukkueessa

jo pelkästään se että koulukiusaaminen nousee täällä jatkuvasti keskusteluun on on pieni askel eteenpäin mutta näinhän se on että tekoja tarvitaan meidän tehtävä on pitää heikompien ja kiusattujen puolia ja jokaisella pitää olla oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön edustaja heinonen avaa mielestäni erinomaisesti nykyisen tilanteen problematiikkaa tässä lakiesityksessä vain tuettavia asiakohtia johtuen näistä upeista

arvoisa puhemies kiitos edustaja heinoselle tärkeän asian esillä pitämisestä käsittelemme parhaillaan sivistysvaliokunnassa tähän samaan aihepiiriin liittyen kansalaisaloitetta syrjäytymiseen liittyen tämä liittyy siinä mielessä samaan samaan aihepiirin että siinäkin voi olla taustalla myös kiusaamista valitettavasti meidän yhteiskuntamme on epäonnistunut siinä että kiusaaminen olisi meidän kouluistamme onnistuttu kitkemään mielestäni tässä on kuitenkin kyse huomattavasti laajemmasta asiasta kuin vain siitä miten siitä rangaistaan tai miten se määritellään sekin on tosi tärkeää toki tällä hetkellä nuorempi on päiväkoti ikäinen ja vanhempi myös päiväkodissa mutta esikoulussa ja kun kysyin esikoulun opettajalta mitkä ovat niitä tärkeimpiä taitoja joita esikoulussa opetellaan niin hän vastasi minulle että opettajat koulussa painottavat nimenomaan sitä että kaveri ja tunnetaidot ovat kaikkein tärkeimpiä ja jo esikoulussa viimeistään tulisi opettaa sitä kuinka toinen ihminen kohdataan kuinka kaikki otetaan mukaan miten ympäristö on sellainen että se on turvallinen jokaiselle lapselle ja sillä lailla myös oppii kaikista parhaiten oli mielestäni erittäin hienoa kuulla että meidän varhaiskasvatuksen ammattilaiset ajattelevat näin myös että opettajamme ajattelevat näin sen sen asenteen ymmärtäminen että nimenomaan näihin asioihin tulisi pyrkiä vaikuttamaan varhaiskasvatuksessa ja toki myös siellä peruskoulun aikana varhaiskasvatuksessa ja perheissä rakennetaan rakennetaan kuitenkin ne edellytykset sille että lapset ymmärtävät sen mitä se kiusaaminen on kiusaaminen on myös esimerkiksi sitä että pienet lapset jättävät jonkun leikin ulkopuolelle vanhemmalla iällä se voi olla jotain huomattavasti vakavampaa sille kannattaa laittaa rajat ja puuttua jo riittävän varhaisessa vaiheessa eli jo siellä varhaiskasvatuksessa ja tietysti kodeissa kertoa että ketään ei saa lyödä ei vaikka se toinen olisi sanonut jotain vähän ilkeää ja jos joku sanoo jotakin ilkeää se kannattaa selvittää heti ja mielellään sitten vaikka aikuisen kanssa jos lasten omat taidot ja kyvyt eivät vielä siihen varhaisen iän vuoksi riitä opetetaan myös että vanhemmille ja aikuisille kertominen se ei ole pelkuruutta siihen pitäisi rohkaista vain siten voidaan luoda luottamusta siihen että vaikka kertoisi jonkun toisen väärin tekemisestä ei tule pelkoa siitä että itse tulee rangaistuksi toivon että edustaja heinosen lakialoitetta käsiteltäisiin myös valiokunnassa sillä tämä ilmiö on niin laaja että se vaatii kyllä meidän yhteiskunnaltamme paljon paljon enemmän vielä vaikka nyt omat kokemukseni sitä tukevatkin että hyvin meidän varhaiskasvatuksemme on tähän ongelmaan jo ymmärtänyt puuttua

arvoisa herra puhemies

kun erään kerran koulukiusaamista täällä salissa käsittelimme niin kerroin itse tapauksen siitä miten olin kiusannut koululaisena kaveriani ja en ollut itse kokenut että kiusaisin kerroin sen täällä salissa ja siitä tuli itse asiassa jonkun verran otsikkojakin että kansanedustaja myönsi olleensa koulukiusaaja ajattelin että olen rohkea ja kerron sen täällä siitä meni muutama vuosi ja tämä kyseinen henkilö tuli juttelemaan siitä asiasta minulle ja selvisikin että en minä ollutkaan koulukiusaaja hän oli sekoittanut minut ihan eri henkilöön ja muistanut sen mielessään ihan toisella tavalla kun hän kertoi minulle hirveän tohkeissaan että muistan kun sä tulit sillä pienellä monkey mopolla niin minä sanoin että ei minulla ole muuten koskaan ollut sellaista mopoa ja sen jälkeen me löysimme et se ollutkaan sä hän oli sekoittanut minut johonkin toiseen ja ja vuosien saatossa se oli näin mennyt se oli tietyllä tavalla aika vapauttava tunne kun kerran se oli raskas taakka kannettavaksi senkin takia että en ollut kokenut niin itse siksi oli vaikeaa tulla silloin tähän puhujapönttöön ja myöntää se hänen hänen tarinansa kautta halusin oikeastaan tämän sanoa en sen takia että haluaisin puhdistaa omaa mainettani tässä varmasti olen jonkun mielestä sanallisesti tai muulla tavalla ehkä kiusannutkin sen että välttämättä edes se kiusaaja ei kaikissa tilanteissa tiedä kiusaavansa tai ymmärrä kiusaavansa se voi jossain vaiheessa olla vitsikästä tai hauskaa tai tai jotain jotain sellaista että ei itse itse ymmärrä ymmärrä mistä mistä siinä on kyse ja niin kuin sanoin opettajana myöhemmin pyrin aina tekemään aika paljon työtä sen kanssa että käytiin läpi sitä mikä on kiusaamista että olisi kaikille selvää että on kiusoittelua on ihastumista ja että nekin kuuluvat lapsuuteen ja nuoruuteen ja niissä saattaa tulla piirteitä jotka toinen kokee jollain tavalla eikä se muuten ole silloinkaan koulukiusaamista mutta se saattaa johtaa siihen jos siihen ei oikealla tavalla puututa haluan antaa kiitosta ennen muuta niille ja myös pyytää anteeksi niiltä jotka ovat joutuneet koulukiusatuiksi me olemme suomalaisessa yhteiskunnassa tehneet kuitenkin lopulta liian vähän sen kitkemiseksi kiitän myös teitä arvoisat kollegat hyvästä keskustelusta ja myös henkilökohtaisten kokemusten jakamisesta haluan alleviivata sitä että ei tavoitteeni ole se että kaikille koulukiusaajille tulisi rikosrekisteri tai heille tulisi ikuinen rangaistus ja taakka siitä tapahtumasta ei itse uskon että valtaosa näistä tapahtumista pystytään jatkossakin ilman tätä lainsäädäntöä ilman poliisia ilman sosiaalitoimen toimenpiteitä koulun koulun omilla toimenpiteillä mutta kun kaikissa tapauksissa se ei riitä niin silloin pitää olla tämä viimekätinen keino puuttua niihin tilanteisiin kun kaikki muu on tehty niin sen jälkeen pitää olla mahdollisuus toimia vielä näinkin järeällä keinolla mitä tässä esitän erityisesti haluan kiittää krista vierimaata joka teki ansiokkaan gradututkimuksen koulukiusaamisesta vuonna kaksituhattakaksitoista jolloin tämän lakialoitteen ensimmäisen kerran tein jos täällä vielä ensi kaudella saan olla eikä tämä eduskunta ole tätä asiaa kuntoon hoitanut tulen tekemään tämän uudestaan toivon että tämä nyt otetaan vakavasti sillä yksikin kiusattu ja sen myötä tuhoutunut elämä on

arvoisa puhemies kun pohdimme keinoja kitkeä koulukiusaamista on pakko ottaa esiin etelä karjalan uusi koulukiusaamista koskeva toimintamalli siellä selkeästi lainvastaiset teot siirretään suoraan esimerkiksi poliisin tai sosiaaliviranomaisten käsiteltäväksi tämän muutoksen taustalla on nimenomaan se että vakaviakaan tapauksia ei välttämättä ole saatu selvitettyä koulun seinien sisäpuolella vaikka vaikka halua siihen olisi ollut etelä karjalassa tätä mallia on sorvattu monen yhteistyökumppanin kesken mukana koulut poliisi sosiaali ja terveyspiiri sekä kunnat ja oleellista on se että kun kiusaaminen ehkä käsitteenä jo on hieman vähättelevä etelä karjalassa on nyt otettu asia framille ja otettu tiukka ote lainvastaisiin tekoihin joita voivat olla esimerkiksi pahoinpitely laiton uhkaus varkaus kunnianloukkaus ja viestintäsalaisuuden loukkaus se on johtanut siihen että että myös poliisi ja sosiaaliviranomaiset ovat entistä useammin olleet selvittelemässä näitä tapauksia tarkoituksena ei ole ollut kuitenkaan rikosilmoitusten tehtailu tai pelottelu vaan nimenomaan tarkoitus on on ollut ennaltaehkäistä kiusaamista ja toimintamallista on myös saatu hyviä tuloksia opettajien ammattijärjestö oaj on myös puoltanut tätä käytäntöä ja harmittelee sitä että etelä karjalan mallia ei ole saatu levitettyä koko suomeen ehkä nyt olisi aika

arvoisa herra puhemies

juhlittiin vasta muutamia hetkiä sitten suomen hallitusmuodon satavuotista taivalta se oli historiallinen merkittävä hetki joka suorastaan vaati tekemään jotain erityistä merkittävääkin mikä olisi tärkeämpää kuin huolehtia lasten ja nuorten turvallisuudesta ja tasavertaisesta mahdollisuudesta ja käydä koulua ilman kiusaamista kiusaaminen on monimutkainen ja jatkuvasti muotoaan muuttava hankala ongelma johon ei ole yhtä toimivaa ratkaisua kiusaamista pitää ehkäistä monipuolisilla keinoilla sekä laajalla yhteistyöllä jossa ovat mukana niin vanhemmat viranomaiset koulut kuin myös oppilaatkin kouluilla on omat ohjelmansa ja toimintatapansa kiusaamistilanteiden hoitamiseksi mutta käytäntö osoittaa että vaihtelua on jopa saman kaupunginosan koulujen kesken toisessa koulussa kiusaamistilanteet hoidetaan mallikkaasti ja toisessa taas ei tämä asettaa oppilaat rajusti epätasa arvoiseen asemaan ei voi olla niin että koulusta tulee lapsen pahin painajainen josta ei voi herätä yhteiskuntana meidän pitää ottaa selkeä linjaus siihen miten me kiusaamiseen suhtaudumme ja mitä me haluamme sille tehdä kiusaamista tapahtuu edelleenkin aivan liian paljon jotta voisimme sanoa tilanteen olevan hallinnassa saatikka sitten että olisi kunnossa siksi on otettava järeämpiä keinoja käyttöön tuon tässä esiin toisenkin tavan jolla asiaan voitaisiin puuttua lakisääteisesti olen nimittäin jättänyt hallitukselle jo viime vuonna toimenpidealoitteen jossa koulukiusattu voisi saada rahallista korvausta koulutuksen järjestäjältä jos riittävän tehokkaita toimenpiteitä kiusaamisen lopettamiseksi ei ole tehty aloitteessa esitetty vahingonkorvausvastuu ei tarkoittaisi sitä että jokainen kiusattu voi hakea korvauksia vaan korvausvelvollisuus syntyy mikäli koulu on menetellyt virheellisesti ja lainvastaisesti esimerkiksi laiminlyöntien kautta tällainen käytäntö on olemassa jo ruotsissa jossa asiassa on saavutettu hyviä tuloksia ja se on todettu erittäin tarpeelliseksi ilmoitukset kiusaamistilanteista ovat lisääntyneet jatkuvasti myös norjassa on käytössä sama käytäntö ja siellä korvaussummat ovat olleet todella päätä huimaavia vahingonkorvausvastuu yhdistettynä tähän käsittelyssä olevaan lakialoitteeseen olisi melkoisen väkevä kokonaisuus jolla olisi varmuudella vaikutuksia kiusaamisongelman hoitamiseen mutta varsinkin kiusaamisen ehkäisyyn jokainen perhe jonka lasta kiusataan tietää kuinka vaikeasta ja monesti epätoivoisesta tilanteesta on kyse useasti kiusaaminen jatkuu vuosia koko peruskoulun ajan joskus pitempäänkin miettikääpä tilannetta jossa lapsi on ollut kiusattuna selkeästi osan elämästään millaista elämää se on millaiset eväät se antaa tulevaan kuvitelkaapa itsenne semmoiseen tilanteeseen kiusaamisongelma elää ja voi liian hyvin edelleenkin meidän on noustava ongelman hoitamisessa täysin toiselle tasolle ja julistettava väkevästi että kiusaaminen on väärin ja sen on vihdoinkin loputtava arvoisa puhemies meidän tehtävämme tässä salissa on pitää huolta lapsistamme siinä ei pidä olla mitään epäselvää meidän velvollisuutenamme on varmistaa heille turvallinen kouluympäristö kasvaa ja kehittyä ilman kiusaamista ilman että koulusta tulee kenellekään painajaista vasta silloin olemme lunastaneet paikkamme tämän hallitusmuodon satavuotisessa perinteessä ja sen arvokkaassa pyhätössä haluaisin kiittää edustaja heinosta erinomaisesta lakialoitteesta ja sinnikkyydestä jolla olette jaksanut pitää tätä asiaa esillä kiitos

arvoisa puhemies täällä tänään puheenaiheena oleva kiusaaminen on erittäin vakava ongelma ja on hyvin osoitettu että sen seurauksia on nähtävissä monella eri saralla ja sillä on myös paljon vaikutuksia esimerkiksi ihmisten syrjäytymiseen ja ja muihin traagisiin elämänkohtaloihin täällä on hyvin tuotu aiemmissa puheenvuoroissa muun muassa edustaja malmin toimesta tätä etelä karjalan mallia josta itsekin muutaman sanan haluaisin puhua meillä tosiaan etelä karjalassa ei enää käytetä ollenkaan sanaa koulukiusaaminen vaan puhutaan nimenomaan lainvastaisista teoista jotta ei tulisi semmoista vaikutelmaa että että kouluissa tapahtuvat lainvastaiset teot olisivat jotenkin vähempiarvoisia kuin muuten rikoslain tunnusmerkistön täyttävät teot olisivat tämä on tuonut eri toimijoiden mukaan paljon selkeyttä näitten lainvastaisten tekojen ennaltaehkäisyyn ja niihin puuttumiseen ja lisännyt eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja selkeyttänyt sitä siihen kuuluu olennaisesti se että että tämän toimintamallin kautta nämä eri toimijat tunnistavat näitten eri lainvastaisten tekojen tunnusmerkistöt ja samaa tietämystä on sitten pystytty jakamaan myös oppilaille ja heidän huoltajilleen lainvastaisten tekojen tunnistamisen ja niihin puuttumisen kautta on pystytty luomaan yhteinen toimintamalli joka on osaltaan lisännyt yhdenvertaisuutta eri eri oppilaitoksissa tapahtuvien puuttumisprosessien välillä ja ja se on ollut kaikkien toimijoiden mielestä erittäin hyvä asia tähän toimintamalliin kuuluu se että että koululta tehdään rikosilmoitus ja siitä seuraa oikeusedustajan ja poliisin läsnäollessa tekijän puhuttelu puhuttelun koollekutsujana toimii eksoten lasten ja nuorten oikeusedustajat ja sitten siihen osallistuvat poliisin poliisin puolesta edustajat jotka toimivat myös poliisin ennalta ehkäisevän työn työn toiminnassa tämänhetkisten tietojen mukaan näitä puhutteluita on vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista asti tehty kaksisataa kappaletta ja tämän prosessin läpäisseistä vain yksi on uusinut tekonsa siihen liittyvät myös kuraattorin seurantatapaamiset teon jälkeen ja sen perusteella on pystytty varmentamaan että nämä tapahtumat eivät uusiudu toivoisin todella paljon että meillä pystyttäisiin monistamaan tämä etelä karjalan malli myös muihin maakuntiin ja hyödyntämään näitä hyviä kokemuksia jotka meillä on ollut

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja kilpi erittäin vahvasta puheenvuorosta edustaja heinosen edellinen puheenvuoro oikeastaan oli se mikä sai minut ajattelemaan että tärkeintä on ymmärtää että meillähän ei tässä ole tavoite aiheuttaa nuorille tai lapsille rikosrekisteriä vaan nimenomaan tämä on se yksi lisätyökalu siihen miten me pystyisimme parantamaan tilannetta toisaalta mietin myös edustaja heinosen mietintää siitä miten ehkä lapsilla on välillä hankalaa ymmärtää mikä on kiusaamista ja mikä ei ja ja tilanteen päälle pääseminen on varmasti niitä ratkaisevimpia askelia entisenä huippu urheilijana olen olen paljon päässyt tekemään yhteistyötä koulujen kanssa päässyt keskustelemaan lasten kanssa ja haluan korostaa että meillä aikuisilla on todellakin valta ja mahdollisuus vaikuttaa niihin lasten asenteisiin ymmärrykseen siitä miten pahalta kiusaaminen voi tuntua haluan korostaa että nykypäivän hieman repivä ilmapiiri jossa nähdään mustavalkoisesti kyllä tai ei ei varmasti ole parhaimpia esimerkkejä meidän lapsillemme ja korostan että meillä ehkä olisi syytä tässä tässä talossa niin lainsäädännön kautta kuin myös oman käytöksen kautta luoda tähän maailmaan sellaista mallia jossa kiusaaminen ei ole hyväksyttyä ja kiusaaminen ymmärretään pahaksi

edustaja multala nosti tosiaan esiin että meillä sivistysvaliokunnassa on kansalaisaloitteen käsittely mikä liippaa tätäkin kiusaamisasiaa ja siellä ollaan kuultu varmaan noin kahtakymmentäviittä asiantuntijaa kyllähän me tällä hetkellä tiedämme ne koulun ongelmat mitä ne ongelmat ovat siellä että nyt vain se miten miten me lähdemme sitten ratkaisemaan niitä on ehkä enemmän se kysymys edustaja kaunistolle ehkä se että en tosiaan sano että näin on että puoluerajoja vedettäisiin tähän ja ja toivon ettei näin myöskään tule olemaan että pystytään pystytään ilman niitä viemään tällaisia asioita eteenpäin pidän ehkä vähän ongelmallisena sitä että erilaisia hankkeita esimerkiksi kiusaamiseen tai tai muihin on tosi paljon ja niitä rahoitetaan rahoitetaan kanssa varsin paljon mutta onko niissä riittävää tutkimusta eli hanke tulee ja hanke menee rahaa menee ja meille ei jää mitään käteen siitä oliko se toimiva malli mitkä ne vaikutukset olivat vai oliko se huono malli jos se oli huono niin emmehän me sitten sitä tarvitse mutta jos meillä riittävää tutkimusta näihin erilaisiin hankkeisiin hankkeisiin niin se on vähän kuin heittäisi rahaa kaivoon

arvoisa puhemies täällä eduskuntasalissa on nyt tämän asian käsittelyn yhteydessä pidetty jo monia hyviä puheenvuoroja ja haluan itsekin todeta että edustaja heinosen laatima lakialoite koulukiusaamisen säätämiseksi rikoslaissa määritellyksi rikokseksi on tärkeä ja kannatettava tässä lakialoitteessa on erityisen positiivista sen selvärajaisuus ja koulukiusaamisrikoksen yksityiskohtainen määrittely kuten tässä aloitteessa on todettu oppilailla opettajilla ja vanhemmilla saattaa nykyisin olla varsin erilaisia käsityksiä siitä mitä koulukiusaaminen on onkin tärkeää ettei koulukiusaaminen voi tulevaisuudessa jatkua sillä verukkeella ettei sitä pystyttäisi tunnistamaan ja mitä aiemmin kiusaamiseen puututaan sen parempi arvoisa puhemies tämä lakialoite antaa selkeän viestin erityisesti kaikille koulukiusaamista harjoittaville yksilöille lainsäätäjän tulee ehdottomasti osoittaa että koulukiusaamista pidetään hyvin vakavana asiana kuten edustaja heinonen tässä edellä totesi on tietenkin toivottavaa että koulukiusaaminen saataisiin loppumaan muutoin kuin rikosprosessin kautta koulukiusaamisen vähentämiseen tähtää myös muun muassa edustaja koposen tekemä lakialoite jossa esitetään säädettäväksi opettajalle tai rehtorille velvoite puuttua heidän tiedossaan olevaan lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa esiintyvään kiusaamiseen väkivaltaan ja häirintään samankaltaisia lainsäädännöllisiä muutoksia perussuomalaiset esittivät myös viime kaudella sivistysvaliokunnassa lukiolakia uudistettaessa esitimme silloin että opettajan tai rehtorin tulee ryhtyä toimiin tietoonsa tulleen koulussa tai koulumatkalla tapahtuneen kiusaamisen väkivallan ja häirinnän lopettamiseksi sekä ilmoittaa tästä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan alaikäisen opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle toivonkin että tämänkinkaltaiset muutokset etenevät tällä vaalikaudella jotta koulukiusaaminen saadaan vihdoin kuriin arvoisa puhemies koulukiusaamisen ehkäisy on erittäin tärkeä asia lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta ja pidänkin edustaja heinosen lakialoitetta varsin osuvana sekä toivon sille menestyksekästä valiokuntakäsittelyä
arvoisa herra puhemies näen tämän edustaja heinosen lakialoitteen kolmelta eri kannalta on tämä kiusattu ja sitten kiusaaja ja sitten sen yhteiskunnalliset vaikutukset kiusatun kannalta on tietenkin tärkeää että hänellä on myös oikeus käydä koulua turvallisessa ympäristössä ja hänellä on mahdollisuus oppia ja saada opetusta se voi jäädä puutteelliseksi jos siellä koulussa pitää pelätä ja se voi niin kuin aikaisemmassa puheenvuorossa toin esillekin johtaa mielenterveysongelmiin yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen

kiusaajalla itsellään todennäköisesti on monia ongelmia jos me tämän lakialoitteen kautta saamme nostettua tämän asian niin vakavaksi että siihen puututaan toki kaikkeen kiusaamiseen pitää puuttua jo aikaisemmin mutta jos me tällä saamme

laskettua kiusaamiseen puuttumisen kynnystä niin tämän lakialoitteen läpimeno on sen arvoista edustaja kilpi toi esille täällä että hän on tehnyt toimenpidealoitteen siitä että järjestäjälle esimerkiksi koulun opetuksen järjestäjälle voisi tulla vahingonkorvausvaatimuksia jos he eivät ole puuttuneet kiusaamiseen tämä kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta koska koska nimenomaan aikuisten on puuttua näihin tilanteisiin ja sitä kautta voitaisiin saada saada sitä puuttumiskynnystä alennettua toivottavasti siihen toimenpidealoitteeseen hallitus ja valiokunta tarttuvat oli myös mielenkiintoista kuulla eksoten mallista miten kiusaamisasiaa on laajennettu moniammatilliseen viranomaisyhteistyöhön moniammatillisessa viranomaisyhteistyössähän rikoksilla oirehtivia nuoria yritetään auttaa palveluiden piiriin ja tässä ollaan hyvin lähellä tätä samaa asiaa mitä yritetään tälläkin edustaja heinosen lakialoitteella saada aikaiseksi yhteiskunnallisena ilmiönä tämä kiusaamisasia on erittäin huolestuttava ja siihen pitää puuttua järeämmin keinoin kuin mitä tällä hetkellä on keinovalikoimassamme toivotaan tälle lakialoitteelle menestystä ja hyvää käsittelyä

täytyy vielä todeta että valitettavasti nykypäivänä meillä aikuisilla ei välttämättä ole edes tietoa kaikesta siitä kiusaamisesta mitä tapahtuu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai verkossa kiusaaminen on muuttanut muotoaan

ei ihan helposti pääse sinänsä pidän sitä hyvänä mitä täällä on jo todettu että nykyistä vahvemmin käytettäisiin mahdollisuutta puuttua silloin kun kyse on selvästi jo nykylain perusteella rikoslain piiriin tai tai muun lain rikkomisen piiriin kuuluvasta kiusaamisesta

sillä eihän ole oikein että lakia rikotaan tapahtui se sitten koulussa tai jossakin muualla kuitenkin pitää todeta että minä en usko siihen että kiusaaminen loppuu ennen kuin me ihan kaikki aikuiset ja etenkin vanhemmat ymmärrämme sen että asenteet opitaan kotoa ja kavereilta toki mutta meidän vanhempien vastuulla on opettaa lapsillemme mikä on oikein mikä on väärin minkälainen käytös on on hyväksyttävää minkälainen ei jos tulee tilanne että oma lapsi on joutunut kiusaamisen kohteeksi tai osallistunut kiusaamiseen niin suhtaudumme siihen siten että se tilanne on vakava ja se pitää selvittää ehkä monelle vanhemmalle on vaikeaa ymmärtää että omakin lapsi voi olla sellaisessa tilanteessa mutta silti uskon että asian kohtaaminen on ihan jokaiselle osapuolelle parempi kuin sen piiloon lakaiseminen siksi edelleen peräänkuulutan sitä että kiusaamisen ennalta ehkäisyn tulisi alkaa jo varhaiskasvatuksessa ja kodeissa vanhempien on ymmärrettävä myös vastuunsa siinä kun näitä tilanteita sitten koulussa on että miten niitä voidaan parhaiten selvittää ja ratkoa nykytilanteessa meillähän oli täällä viime vaalikaudella esimerkiksi semmoinen lakialoite käsiteltävänä jossa ehdotettiin että se ei olisi aina se kiusattu joka joutuisi siirtymään koulusta toiseen vaan se voisi olla myös se lakialoite raukesi ja ja sen jälkeen edelleen olemme saaneet ministeriöstä selvityksiä kuinka asiaa pyritään kansallisella tasolla viemään eteenpäin valitettavasti kuitenkin jatkuvasti edelleen saamme kuulla kiusaamistapauksista toivotaan todella että tätä lakialoitetta voitaisiin käsitellä valiokunnissa

arvoisa puhemies pyysin vielä tämän puheenvuoron edustaja multalan innoittamana hän otti tässä hyvin ansiokkaasti esille sen että mistä me tiedämme mitä meidän lapsemme tuolla tekevät ja ja millä tavalla meidän pitäisi siihen suhtautua ja ja miten miten esimerkiksi verkossa kiusataan kyllä minä ihan selkeästi peräänkuuluttaisin näissä asioissa sellaista yhteisvastuullisuutta ja vanhemmuutta

tässä ajassa jolloinka meidän lapsillamme on niin paljon erilaisia mahdollisuuksia päästä tekemään asioita ja heille voidaan tehdä asioita meidän on ihan oikeasti ymmärrettävä millaista elämää meidän lapsemme tänä päivänä elävät ja millaisia uhkia siellä voi olla se on aivan erilaista kuin mitä se oli esimerkiksi minun aikanani kun minä

tämä korostuu myös senkin suhteen että meillä on varsin paljon kasvavasti lasten seksuaalisia hyväksikäyttöjä ja nimenomaan internet ja verkot ovat tässä ratkaisevassa asemassa grooming ilmiö on jatkuvasti kasvava ilmiö vastikään katsoin tilastoja näistä asioista ja varsinkin muun muassa törkeät tekomuodot näissä rikoksissa ovat hälyttävällä tavalla nousussa on ymmärrettävä

olkoon kyse kiusaamisesta olkoon tämmöisistä hyväksikäyttöasioista me emme voi ummistaa silmiämme näiltä ilmiöiltä sen takia että se tuntuu vaikealta ja hankalalta ja ei oikein edes uskalla asialle tehdä mitään vaan päinvastoin silloin me teemme ison virheen jos näin teemme ja annamme lasten touhuta ihan omiaan siellä hyvin nuoret jo alle kouluikäiset osaavat käyttää tietokoneita jo valtavan hyvin on poliisimaailmassa kokemuksia siitä että esimerkiksi kuusivuotias voi jo ladata itse tekemiään videoita salaa

arvoisa herra puhemies ilmaston saastuttamisen torjumisessa ei ole syytä epätoivoon keskusta uskoo että teknologian kehittäminen ja uuden osaamisen ja innovaatioiden käyttöönottaminen ovat paitsi keinoja torjua ilmaston saastuttamista myös keinoja parantaa kilpailukykyämme ja lisätä vientiämme maailmalle ratkaisut esimerkiksi teknologian ja sääntelyn kautta vähentävät tehokkaasti lentoliikenteen päästöjä tällaisia konkreettisia ratkaisuja ovat muun muassa kehittyneet biopolttoaineet ja lentoliikenteen sähköistäminen sekä muut teknologiset ratkaisut sekoitevelvoite myös lentopetrolien osalta on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää lentoliikenteen päästöjä tällaisia maalaisjärkisiä toimenpiteitä meidän on syytä suosia näillä mainitsemillani muilla ohjauskeinoilla päästään vaikuttavampiin tuloksiin ympäristönäkökulmasta ilman että teemme hallaa kansalliselle edullemme arvoisa herra puhemies kansallisen lentoveron käyttöönotto ei ole järkevää uusi veromuoto aiheuttaisi haittaa kotimaanmatkailulle lentokentille ja alueiden väliselle tasa arvolle vero ei vähennä päästöjä mutta haittaa erityisesti vähävaraisien ja suurempien perheiden matkailua matkailu ei saa olla vain rikkaiden influenssereiden etuoikeus kansallinen lentovero olisi isänmaan oman oksan sahaamista meidän tulee pikemminkin puuttua päästöjen juurisyihin lisää uusiutuvaa tankkiin se pätee myös lentoliikenteessä herra puhemies suomalainen lentoyhtiö finnair on julkistanut useita toimenpiteitä joilla se aikoo päästä omiin tavoitteisiinsa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä finnair panostaa lentokoneteknologiaan investoimalla lentämällä polttoainetehokkaasti vähentämällä koneiden painoa ja lisäämällä uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä tästä kuulimme myös edellisessä ansiokkaassa puheenvuorossa mielestäni on tärkeää että edistämme kansainvälistä ratkaisua ilmansaasteiden hillitsemiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi on tärkeää että katsomme verotusta kokonaisuutena ja vältämme pisteveroja kansallinen ei toimisi halutulla tavalla ja se olisi vastoin isänmaamme kansallista etua näistä syistä en voi kansallista lentoveroa kannattaa

tässä kohtaa korostuu hyvin vahvasti valtionyhtiöiden rooli tänään on puhuttu nesteestä ja finnairista ja kyllä ne toimet mitä finnair on kertonut ja myöskin osaltaan neste sattumalta tänä päivänä tämän keskustelun ehkä arvatenkin erittäin merkittäviä siinä millä tavalla päästään kohti vähähiilisempää suomea edustaja vestman puhui aikaisemmin anekaupasta liittyen juuri tähän verotukseen mutta ehkä jos yritys itse haluaa tällaisia toimia ohjata kuten finnair joka esimerkiksi tuo syksyllä lippuvalikoimaansa tällaisen lipun jolla sitten saa mahdollisuuden pienentää lennon hiilijalanjälkeä niin se on heidän toimiaan ja meidän ei pidä lähteä myöskään sitä sitten arvostelemaan on selvää että muutos päästöihin on välttämätöntä ja meidän pitää kaikin toimin pystyä niitä vähentämään mutta kuten edustaja könttäkin täällä on todennut meidän ei pidä lähteä kansallisin toimin omaa tilannettamme heikentämään hallituksen linja ja hallitusohjelman tavoitteet sinänsä ovatkin oikeat ja meidän pitää katsoa rohkeasti tuohon green dealiin nyt ja arvioida mitä sieltä olisi saatavissa ja minkälaisia kirjauksia osaltaan jotta pystymme vaikuttamaan ilmailun tulevaisuuteen myös sitä kautta ja hakemaan entistä laajempaa laajempaa selkänojaa siihen että pääsemme niihin tavoitteisiin mitä olemme asettaneet

arvoisa puhemies täällä on käytetty tänään monia hyviä puheenvuoroja lentoverosta me olemme ottaneet tässä hallituksessa maailman kunnianhimoisimmat ilmastotavoitteet käyttöön ja se tarkoittaa sitä että me olemme siinä tilanteessa jossa meidän on aivan välttämätöntä ja kiireellistä ensinnäkin vähentää päästöjä meidän on vähennettävä päästöjä kaikilla mahdollisilla aloilla jos emme leikkaa lentoliikenteestä jos ole valmiita leikkaamaan siitä se tarkoittaa sitä että liikenteen saralla muissa kulkutavoissa on tehtävä suurempia leikkauksia meidän on tehtävä kaikkemme jotta myös lentojen päästöjä vähennetään keinoja on hyvin monia kuten tänään on keskustelussa tullut esiin biopolttoaineet ympäristöystävällisempi kalusto myynnin vähentäminen ja niin edelleen ja on todella hienoa että meidän oma kansallinen lentoyhtiömme finnair on tarttunut ripeästi toimeen ja tavoittelee

päästöjen suhteen jo vuoteen neljässäkymmenessäviidessä mennessä toinen asia jota meidän on pakko tehdä saavuttaaksemme tämän ilmastotavoitteen on se että meidän on lisättävä nieluja meidän on pakko pystyä lisäämään nieluja jotta voisimme päästä niihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin mutta se kolmas asia jota meidän on välttämätöntä tehdä ja josta valitettavan vähän on puhuttu tänään tässä keskustelussa on päästöjen kompensointi siinä meidän tulisi pystyä paljon nykyistä parempaan ongelma on se että suomessa poliisihallitus on tulkinnut siten että kompensaatioiden tarjoaminen on vastikkeetonta ja siksi laitonta ilman rahankeräyslupaa tämä tulkinta on aiheuttanut todella ongelmallisen tilanteen se tarkoittaa sitä että moni suomalaisyritys joka on tarjonnut kompensaatiomahdollisuutta on joutunut todella tukalaan tilanteeseen yksi yritys on otettu erityisesti tikun nokkaan ja on jopa rikossyytteen kohteena mutta jopa kansallinen lentoyhtiömme finnair on joutunut lopettamaan oman kompensaatio ohjelmansa siis finnairille on soitettu poliisihallituksesta ja kielletty tämä nykyinen kompensaatio ohjelma kun taas sitten samaan aikaan sellaisia yrityksiä joissa kompensaatio ohjelma on käynnissä mutta joihin ei reagoida yhtään millään tavalla minusta tämä on omituista ja kestämätöntä toimintaa suomalaisilta viranomaisilta tässä pitäisi pystyä parempaan linjakkuuteen tätä tilannetta harmillisesti tekee ongelmallisemmaksi vielä se että viikko sitten tuli voimaan uusi rahankeräyslaki joka kuitenkin vain jatkaa tätä ongelmallista tulkintaa se ei siis tarjoa siihen ratkaisua sen takia hallituksen täytyy lähteä ratkomaan tätä ongelmaa nopeasti jotta me saamme ihmiset tekemään vapaaehtoisia kompensaatioita joita he haluavat tehdä olen iloinen kuultuani tänään sisäministeriltä että hallitus on tarttunut tähän asiaan ja aikoo käsitellä sen kiireellisessä järjestyksessä jotta pääsisimme tästä eteenpäin tämä on aivan oleellista jo siksi että kompensointi tulee pakolliseksi jo reilun viiden vuoden kuluttua ja usa ja eu maat aikovat pilotoida pilotoida tätä kompensointia jo ensi vuonna siksi meidän täytyy saada oma kompensaatiojärjestelmämme kuntoon sekään ei siitä huolimatta ole ihan yksinkertaista eikä helppoa helsingin sanomat on kunniakkaasti koonnut niitä ongelmia joita myös tästä kompensaatiojärjestelmästä on tullut se on saattanut esimerkiksi jollakin alueella tai jossakin maassa lisätä kaasuntuotantoa metsitystäkin on käytetty vähän viherpesuna toisaalla on metsitetty toisaalla taas poltettu metsää ja niin edelleen mutta on selvää että maailman ongelmat ovat vaikeita ja monimutkaisia ja me emme saa niiden monimutkaisten ongelmien edessä hyytyä vaan vaan meidän täytyy pystyä parempaan ja meillä myös on siihen keinoja päästövähennysyksiköiden on oltava todellisia eli kaikkien päästövähennysten tapahtuminen on todistettava vapaaehtoisten hiilidioksidiyksikköjen saamiseksi

on oltava mitattavia eli kaikissa vapaaehtoisiksi hiilidioksidiyksiköiksi esitetyissä päästövähennyksissä on käytettävä tunnustettuja menetelmiä päästövähennysyksiköiden on oltava pysyviä eli muualle laskettujen laskettujen päästöjen hyvittämiseksi on tärkeää että vapaaehtoiset hiilidioksidiyksiköt edustavat kansainvälisten standardien vaatimusten mukaisia päästövähennyksiä eikä kehityssuunta todennäköisesti muutu päästövähennysyksiköiden on oltava lisäisiä eli projektikohtaisten päästövähennysten tärkein tekijä on että vähennykset ovat ylimääräisiä eli että niiden tuloksena syntyy vähemmän päästöjä kuin ilman niitä ja niiden täytyy olla myöskin puolueettomasti todennettavia eli puolueettoman kolmannen osapuolen todennuslaitoksen on todennettava kaikki vapaaehtoisiksi hiilidioksidiyksiköiksi sertifioitavat päästövähennykset

oikeastaan kollegani edustaja ronkainen tosin ehkä tahtomattaan kiteytti hyvin sen miksi meidän suomalaisten pitää tässä edetä hän sanoi omassa puheenvuorossaan että suomi on pieni maa ja aiheutamme maailman lentopäästöistä vain nolla pilkku yksi prosenttia nolla pilkku yksi prosenttia mutta ajatelkaapa kollegat kun meitä suomalaisia on maailmassa ja maailman väestöstä vain nolla pilkku nolla nolla nolla seitsemän prosenttia ainakin mikäli kollegani kivirannan laskelmiin on luottamista ja hänet tunnetaan talousihmisenä tässä talossa niin se tarkoittaa sitä että meidän pienen maamme päästöt ovat tuhatkertaisesti liian suuria näitä päästöjä meidän on pakko pystyä tekemään entistä vähemmän siksi kaikki keinot on otettava

arvoisa puhemies

erno paasilinna sanoi

kun hallintokoneisto paisuu se muodostaa yhteiskuntaluokan se ei enää palvele kansaa eikä siihen pyrikään virkakoneisto elää omaa elämäänsä ja kansan on palveltava sitä

arvoisa puhemies noista ajoista jolloin paasilinna lausui edellä mainitut sanat virkakoneisto on paisunut ja moninkertaistunut

me emme tarvitse ainuttakaan veroa lisää tähän maahan tämä aloite lentoverosta on hyvä esimerkki siitä kuinka liian isoksi pöhöttynyt virkakoneisto huutaa lisää rahaa kansalta trafi ja ympäristöministeriö ovat täydellisiä esimerkkejä instansseista esimerkkejä instansseista joiden ensisijaisena tehtävänä on omien palkkojensa nettomaksajien kaikenlainen kiusaaminen simputtaminen ja kyykyttäminen esimerkkinä miksi me elätämme trafin kovilla palkoilla sellaista virkamiestä tai naista joka suunnittelee meille veneajokortteja ruohonleikkureiden ja takkojen vuosikatsastuksia tai puhallettavien kumiveneiden pelastusliivipakkoja toisena esimerkkinä työttömätkin tulevat yhteiskunnallemme paljon halvemmaksi kuin vaikka tampereen pormestarit tai suomen ympäristökeskuksen tyhjäntutkijat ilmastoteko tässä lentoveroaloitteessa on pelkkää silmänlumetta sillä lentämisen päästöt ovat vain noin eun kokonaispäästöistä toteutuneena lentovero kerää vain lisää rahaa kansalaisilta raskaan virkakoneiston elättämiseksi jos ihmisiä kuitenkin halutaan ohjailla verotuksen kautta esimerkiksi elämään terveellisemmin tai ympäristöystävällisemmin voisi olla hyvä säätää laki joka mahdollistaisi uuden veron käyttöönottamisen vain jos kaksi jo olemassa olevaa veroa puretaan samalla arvoisa puhemies en kannata minkäänlaisia veroja enkä sen vuoksi myöskään tätä aloitetta kiitos

ärade talman arvoisa puhemies on todella hienoa että olemme tänään keskustelleet tästä

lentojen hiilidioksidipäästöt ovat liian korkeat olisi ensiarvoisen tärkeää että ilmailuala maailmanlaajuisesti kokoaisi voimavaransa yhteen ja ottaisi tässä mallia merenkulusta jossa on myös suuret päästöt merenkulun puolella luodaan imon kautta parhaillaan yhteisesti maailmanlaajuisesti pelisäännöt ennen kaikkea tärkeää koskien tervettä kilpailua olemme täällä viimeisimmissä puheenvuoroissa myös puhuneet finnairista ja ja mielestäni ei ole hyvä asia ilmastolle jos siirrämme suomen kautta nyt menevät kaukolennot muihin maihin esimerkiksi lähi idän maihin joissa mahdollisesti ei olisi silloin lentoveroa jos aasian liikenne euroopasta menee lähi idän kautta lentomatkat pitenevät ja se ei välttämättä ole mielestäni hyvä ilmastoteko mainitsin tuossa aikaisemmin merenkulun ja suomen meriklusteri on jo nyt edelläkävijä vähäpäästöisen merenkulun ratkaisuissa suomi voi olla kokoaan suurempi ilmastonmuutoksen hillinnässä tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja sekä tulevaisuuden merenkulkuun että ilmaliikenteeseen täällä on muun muassa puhuttu tänään biopolttoaineista mutta myös sähkölentokoneista hallitusohjelmassahan myös todetaan että voidaan selvittää lentopolttoaineen veron tai lentomaksun käyttöönottamista eun laajuisesti tai globaalisesti ja tämä on mielestäni hyvä linja ei kansallisesti tulee myös muistaa että suomi elää viennistä ja maantieteellisesti olemme aika kaukana markkinoista toimivat lennot ovat tärkeitä monelle alalle muun muassa matkailulle ja toki myös koko elinvoimallemme

arvoisa puhemies lentoverokansalaisaloite sinällään kiinnittää huomiota erittäin tärkeään asiaan siihen kuinka lentoliikenteen päästöjä saataisiin alennettua valitettavasti kuitenkin siinä ehdotettu keino ei ole paras mahdollinen tai edes välttämättä laske päästöjä lainkaan täällä salissa on useaan kertaan tänään viitattu siihen että ruotsissa tämä vero on jo käytössä mutta samanaikaisesti toisissa puheenvuoroissa taas hyvin tuotu esiin sitä kuinka se siellä on johtanut ainakin osittain siihen että lentomatkoista vain tulee pidempiä eli päästöt kasvavat sen sijaan että lähtisimme suomessa valmistelemaan tämänkaltaista pisteveroa olisi ensimmäisessä vaiheessa hyvä mahdollistaa se mihin täällä esimerkiksi edustaja järvinen viittasi että edelleenkin lentoyhtiöillä olisi mahdollisuus kerätä vapaaehtoisen päästökompensaation kautta varoja tällä hetkellä tämä ei ole finnairin osalta mahdollista toivottavasti tähän lakiin tulee sellainen tulkinta joka mahdollistaisi uudestaan päästökompensaation käyttöönoton toinen asia jota tietysti tulee edistää on se että puhtaat käyttövoimat edistyisivät ja yleistyisivät lentoliikenteessä meillä meidän kansallinen yhtiömme neste on tehnyt uraauurtavaa työtä päästöjen vähentämiseksi henkilöautoliikenteessä ja nyt on juuri tehnyt uuden yhteistyösopimuksen kansallisen lentoyhtiömme finnairin kanssa ja tätä myötä finnair toteaakin tavoittelevansa hiilineutraalisuutta vuoteen kaksituhattaneljäkymmentäviisi mennessä tälle yhteistyölle toivoo totta kai todella paljon myötätuulta ja sitä että hiilineutraalisuus todella saavutetaan nämä puhtaat käyttövoimat voisivat kuitenkin yleistyä myös muualla kuin suomessa tulee tietysti puuttua siihen mikä on oleellista eli päästöihin eikä siihen liikkumismuotoon tämä pätee niin niin autoiluun kuin lentoliikenteeseenkin siksi tehokkaampia keinoja olisi esimerkiksi päästökaupan kehittäminen lentoliikenteen osalta siten että se olisi mieluiten tietysti globaalilla tasolla päästöihin puuttuvaa ja jos jos globaalisti tähän ei päästä niin eussa voidaan pohtia päästökaupan kehittämistä lentoliikenteen osalta toinen vaihtoehto eu tasoisesti olisi lentokerosiiniin puuttuminen ei sielläkään lentovero sinällään ole järkevä keino kun puhutaan päästöjen vähentämisestä johon tietysti suomikin kovasti pyrkii hiilineutraalisuustavoitteemme myötä keskittyä niihin päästöihin eikä liikkumismuotojen rajoittamiseen suomessa syrjäisenä maana on erittäin tärkeää jatkossakin päästä liikkumaan paikasta toiseen lentäen ja toivottavasti tulevaisuudessa entistä paremmin myös raiteita pitkin tähän kuitenkin menee vielä pitkä aika ennen kuin meillä mahdollisesti on esimerkiksi raidetunneli tästä eurooppaan joten joten sillä välillä on ehdottoman tärkeää että lentoliikennekin on edelleen vaihtoehto siksi toivonkin että tähän kansalaisaloitteeseen suhtaudutaan vakavasti mutta että eduskunta toteaisi että ei suomessa lähdetä kansallisesti valmistelemaan

arvoisa herra puhemies täällä käydyissä runsaissa keskusteluissa on jo moneen kertaan todettu että tällaisissa asioissa niin esimerkiksi lentovero ja lentoliikenteen päästöt konkreettista merkitystä alkaa syntyä vasta silloin kun päätöksiä tehdään kansainvälisellä tasolla ei kansallisella tasolla varsinkin suomen kohdalla kun näitä päätöksiä tehdään vähintäänkin eu tasolla mutta mieluusti globaalisti niin alkaa tulostakin syntyä joten otan tässä puheessa nyt itse tulokulmaksi kehityksen ilmastonmuutoksen moottoroimana meidän on keksittävä liikkuminen monella tapaa uusiksi olkoon sitten kyse tieliikenteestä tai vesiliikenteestä junaliikenteestä tai lentoliikenteestä haastehan on kovasti suuri sillä näin mittavat muutokset vaativat valtavasti resursseja tällainen kehitystyö kysyy myös melkoista taiteilua jotta se voitaisiin toteuttaa kestävällä tavalla kuten muun muassa edustaja honkasalo totesi puheessaan lentäminen lisääntyy hänen mukaansa vielä huimasti ja suuntauksen pitäisi olla ilmeisesti täysin päinvastainen ymmärrän sillä tavalla että edustaja honkasalon mielestä lentämisen pitäisi vähentyä merkittävästi tässähän ei ole mitään järkeä lentämistä ei pidä vähentää vaan sitä pitää kehittää lentokoneiden teknisessä kehittämisessä on vielä runsaasti tekemistä sähkökoneet ovat vasta tulossa ja on selvää että jos tavoite on vähentää lentämistä ei se palvele millään tavalla lentämisen kehittämistä itse asiassa liikenteen yksi merkittävimmistä kehityssuunnista tulevaisuudessa löytyy nimenomaan lentämisestä me kamppailemme täällä eduskunnassa istuntokaudesta toiseen teiden kunnossapitorahoista uusien teiden ja siltojen määrärahoista ja kestoaihe näissä kamppailuissa on tietenkin nopeat junaradat joiden kustannukset ovat jokaisessa hankkeessa miljardiluokkaa lentäminen tarvitsee varsin vaatimattomia panostuksia infraan ja kaiken lisäksi tuo infra on huokeaa ja helppoa ylläpitää suomessa on on noin seitsemänsataa kilometriä lentokenttien kiitorataa nastat eivät niitä ratoja jyrsi eikä routa runtele ilmakaan ei lentämisestä kulu päästöt ovat käytännössä ainoa vaikeus ihminenhän on kovasti kekseliäs otus kun on pakko ihminen tekee mielettömiä innovaatioita esimerkiksi toisen maailmansodan alussa lentokoneet olivat kaksitasoisia kangaspäällysteisiä potkurikoneita mutta sodan loppuvaiheessa lennettiin jo suihkuhävittäjillä ja laukaistiin miehittämättömiä ohjuksia maasta toiseen ja tämä kaikki tapahtui vain muutamissa vuosissa kehityshän on valtavaa kun on kyse tappamisesta tuhoamisesta samanlaista kehitystä peräänkuulutan kun kyse on elämisestä ja suojelemisesta arvoisa puhemies ihmiskuntana meidän on kehityttävä ei taannuttava jos pyrimme vähentämään lentämistä vähennämme silloin toimeentuloamme mahdollisuuksiamme selvitä tulevaisuuden haasteista ja kaikki tämä vaikuttaa siihen millainen hyvinvointivaltio meillä tulevaisuudessa on korostan sitä että meidän on löydettävä kestäviä keinoja ja ratkaisuja joilla voimme kamppailla menestyksellä ilmastonmuutosta vastaan meidän on tehtävä kaikkemme taistelussa ilmastonmuutosta vastaan mutta me emme voi tehdä kaikkea meidän ei pidä vähentää itseämme joka asiassa olemattomiin meitä on muutenkin niin vähän

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitos tästä kansalaisaloitteesta tekijöilleen se on aina tärkeää tärkeää kansalaisaktiivisuutta on kuitenkin nyt olennaista ymmärtää onko tämä kansalaisaloite lentoverosta erittäin hieno keskustelunavaus vai oikeasti tehoiltaan kannattava asia jälleen kerran katseen pitäisi siirtyä suomessa tehtävästä päätöksestä laajempaan ja eu eu asiaksi täällä on tehty myös salissa tänään vertailuja ruotsin tehottomaan lentomatkustajaveroon ennen kuin vertaillaan maita keskenään niin toivoisin että keskityttäisiin niihin olennaisiin asioihin täällä suomessa eli jonkinnäköiseen kyvyttömyyteen hallituksella muistaa että itä ja kaakkoissuomalaisilla ei ole edes hyvää vaihtoehtoa kun on tarve matkustaa ja liikkua siksi itäradan edistäminen olisikin se ensimmäinen askel minkä itse toivoisin että tässä salissa saataisiin eteenpäin arvoisa

arvoisa puhemies täällä on monessa puheenvuorossa muistutettu että me tarvitsemme globaaleja ratkaisuja lentopäästöjen vähentämiseen ja siksi on oikeastaan hämmästyttävää että täällä ei juurikaan kukaan ole maininnut corsiaa eli lentoalan omaa vastausta vaatimuksiin hillitä näitä päästöjä ja niiden kasvua corsia on siis kansainvälinen sopimus joka syntyi ykn alaisessa kansainvälisessä siviili ilmailujärjestössä jo neljä vuotta sitten ja tarkoitus on vakuuttaa meidät kaikki niin kuluttajat kuin lainsäätäjätkin siitä että ala itsekin huolehtii ilmasto ongelmastaan lentoala itse pysähtyi tähän johtuen siitä että vaikka lentoliikenne nykyisellään aiheuttaa noin kaksi kolme prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä matkustajamäärät kasvavat sellaista vauhtia että päästöjen ennustetaan jopa kolminkertaistuvan lähivuosikymmeninä eli näin tilanteessa jossa samaan aikaan raskas teollisuuskin tekee erilaisia suunnitelmia päästöjen vähentämiseksi corsian lupaus on että kansainvälisen lentoliikenteen nettopäästöt saavuttavat lakipisteensä jo tänä vuonna ja se on hurja hurja lupaus koska matkustajamäärät ja hiilidioksidipäästöt jatkavat kasvuaan mutta corsia lähtee siitä että päästöjen kasvu hyvitetään aluksi tämä kompensointi on vapaaehtoista ensi vuonna mukana on lähes kahdeksankymmentä maata muun muassa kaikki eu maat ja usa ei vielä kiina pakollista kompensoinnista tulee vuonna kaksikymmentäseitsemän jolloin se koskee lähes kaikkia maailman maita

arvoisa puhemies ensinnäkin mielestäni niin kauan kuin meidän verovaroja käytetään sellaisiin kohteisiin jotka tuntuvat kovin tuottamattomilta mitään veroja ei pidä lisätä liikennettä verotetaan huomattavasti rajummin kuin mitä liikenteen palveluihin ja tienhoitoon käytetään sitten tässä edustaja ronkainen ja edustaja järvinen kikkailivat näillä prosenteilla mielestäni he puhuivat aika lailla eri asioista mielestäni tämä ronkaisen mainitsema nolla pilkku yksi prosenttia koski muutakin kuin lentämisen verotusta ja edustaja järvinen sitten laski sen muistaakseni nolla pilkku nolla nolla nolla seitsemän prosenttia kun me puhumme näistä prosenteista niin meidän pitäisi oikeasti tietää mikä on suomalaisten lentomatkustajien aiheuttama määrä ja onko tähän suomalaisten lukuun laskettu myös ulkomailta tänne lentävien turistien ja ja mahdollisesti tätä kautta lentävien

näistä luvuista keskustelussa ovat nousseet esiin nämä biopolttoaineet ja muut itselläni on on semmoinen jonkinlainen käsitys että biopolttoaineet ovat erittäin nopeasti kehittymässä ja uskon että suomessa pystytään pian tekemään muovijätteestä esimerkiksi kerosiinia lentokoneisiin näihin meidän pitää satsata ja sitä kautta etsiä sitä ekologisuutta lentomatkustamiseen samanaikaisesti me puhumme täällä kansainvälisyydestä ja viennistä ja valitettavasti kansainvälisyyteen kuuluu lentäminen ja ei meidän sitä tarvitse ruveta rajoittamaan lentoja lentoja on se mitä on mitä ehkä voitaisiin

kansanedustajien ja virkamiesten matkoja voitaisiin vähentää digitalisaation avulla koska meillä on hyvät yhteydet että tarvitseeko kaikkien aina lentää sinne brysseliin tai johonkin muuhun maahan näistä me voisimme etsiä hyötyä

lentomatkustamista totean tähän lopuksi että päästöt eivät lentoja verottamalla vähene
edustaja järvinen minuutti
haluan korjata tämän edustaja mäenpään väärän sitaatin edustaja ronkainen sanoi omassa puheenvuorossaan että suomen ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä koska suomi aiheuttaa lentopäästöistä vain nolla pilkku yksi prosenttia

arvoisa puhemies

eli jos suhteutetaan tätä asiaa niin suomessa lentopäästöt ovat liikenteestä kaksi viiva kolme prosenttia ja suomen kokonaispäästöistä nolla pilkku neljä viiva nolla pilkku kuusi prosenttia sitten yksi yksi prosenttiluku tai promilleluku vielä lisää taivaalla on tällä hetkellä kaksikymmentäkaksituhatta lentokonetta eri puolilla maailmaa suomen yllä niistä on vajaa tusina ja kun tästä tehdään laskuoppirakenne niin silloin pääsemme puoleen promilleen mikä on suomen taivaalla olevien lentokoneitten määrä ja nekin osastaan ovat niitä mitkä lentävät meidän alueen ylitse en tällä halua vähätellä sitä että tosiaan

eli kansainvälinen lentoliikenteen yhteisjärjestö on on pohtinut sitä että kaksituhattaneljäkymmentä todellakin lentopäästöt voivat olla kolminkertaiset jos ei tehdä mitään mitään uudistuksia mutta niitä uudistuksia todellakin tehdään tässä on teknisiä uudistuksia esimerkiksi koneitten tekninen uudistus sähkön sähkön käyttö otan tästä nyt esimerkin täällä on salissa sanottu monesti että suhteessa junaan tai johonkin moninkertaiset päästöt mutta onko kukaan sanonut paljonko se lentokoneen kulutus oikeastaan on sitä ei ole tainnut tulla esille eli otetaan atr missä on seitsemänkymmentäkaksi istuinta se lähtee oulusta ja tulee helsinkiin viisisataaviisikymmentä kilometriä se kuluttaa siinä istuinta kohti yhdeksän kiloa polttoainetta eli yhteensä kuusisataakolmekymmentä kiloa kerosiinia kun se istumapaikkojen mukaan jaetaan kun lähdetään oulusta helsinkiin henkilöautolla se kuluttaa kolmekymmentä kiloa polttoainetta jos on seitsemän litran kulutus eli kun kaksi henkilöä yleensä on kyydissä keskimäärin näinkin pitkällä matkalla niin kulutus on on silloin viisitoista kiloa ja lentokoneella yhdeksän kiloa eli ainakin henkilöauton kulutuksen alle

vielä vanhaa teknologiaa on odotettavissakin että nämä kulutukset uusilla koneilla tulevat putoamaan varsinkin potkuriturbiinikoneilla saatikka sitten kun päästään biopolttoaineisiin tai saatikka sitten vielä kun kaksituhattakolmekymmentä luvulla me saamme paikkaisia sähkölentokoneita eli haluan sanoa tässä sen että pitäisi suhteuttaa ensin asioita ja sitten ottaa

mitä suomessa osataan tehdä

myös mukaan olen hyvin tyytyväinen ja iloinen siitä että finnair ja nestekin ovat päässeet nyt sopimukseen biopolttoaineen käytössä neste on aikaisemminkin jo myynyt oslossa biokerosiinia ja varsinkin odotan vielä itsekin että päästään päästään toisen sukupolven synteettisiin polttoaineisiin ja niitä voidaan myös lentäen käyttää toki on niin että lentäminen varmaan maailmalla lisääntyy mutta näen että näillä teknisillä ratkaisuilla voidaan kehitystä edistää itse tähän esitykseen tuossa otinkin järvisenkin innoittamana vielä toiseen kertaan esille tämän corsian eli carbon offsetting and for international aviation eli eli yhteisen vapaaehtoisen järjestelmän siitä millä hiilipäästöjä pudotetaan lentoliikenteessä näen itse että se on tärkeätä tehdä vapaaehtoisesti toinen on todellakin eun omat toimenpiteet mitä on green dealiin liittyen ja lisäksi oecdkin on tekemässä omia omia laskelmiaan vastustan kyllä tällä hetkellä ihan tätä kansallista lentoveroa en näe siinä niin sanotusti järkeä tässä vaiheessa vaan meidän täytyy tehdä se kansainvälisen kautta tässä on verrattu ruotsin tuloksiin ja olen ainakin itse saanut informaation siitä että todellakin lentäminen on ruotsissakin vähän laskenut mutta se on sitten kotimaan lentojen osalla

jos lennot tapahtuvat alle kahdensadan kilometrin etäisyyksien siirtymisissä niin silloin lentämiseen ei oikeastaan kannata ryhtyä vaan käyttää maaliikennemuotoja mutta sitten esimerkiksi siitä ylöspäin niin kuin meilläkin oulut rovaniemet nämä ovat erittäin tärkeitä näen myös tässä sen että kyllä meidän pitää kehittää paikallisia lentokenttiä juuri yritystoiminnan matkailun kautta pitää sanoa että meilläkin on mänttä vilppulassa tämmöinen lentopuistohanke ja itse näen hyvänkin tulevaisuuden siinä juurikin sähkölentokoneitten ja biopolttoaineitten

arvoisa herra puhemies tuossa edeltävä puhuja todisti kyllä väkevästi sieltä tuli tieteellistä faktaa sieltä tuli käytännön käytännön tietotaitoa ja siinä paalutettiin vahvasti kyllä myös tätä keskustan linjaa me emme kannata kansallista lentoveroa aiemmin keskustelussa edustaja kaunisto ehkä hieman viittasi siihen että että hallitus ei ehkä täysin tiedostaisi että maa on aika laaja ja yhteydet yhteydet ovat monin paikoin vaikeita ja pitkiä lentämistä tarvitaan no minusta tässä ei ole kysymys kyllä siinä mielessä hallitus oppositio asetelmasta vaan kyseessä on kansalaisaloite ja tähän tähän on selvästi useampia näkemyksiä edustajilla mutta mutta hallitus lähtee siitä että me noudatamme hallitusohjelmaa ja ja sen kirjauksia on selvää että kun esimerkiksi jyväskylään tai keski suomeen mistä itse olen juna kestää kolme ja puoli tuntia ja ja autollakin kolme tuntia viisitoista minuuttia niin silloin kun on kysymys kansainvälisistä yhteyksistä yhteydet vaikkapa sanotaan nyt brysseliin tai muualle maailmalle

niin oma lentokenttä ja se että on mahdollista lentää vaikkapa sieltä jyvässeudulta helsinkiin ja jatkaa edelleen brysseliin on keskeistä tällaisissa alueiden tasa arvokysymyksissä ja ja myös alueiden elinvoimakysymyksissä tällaiset kansalliset lentoverot eivät missään nimessä edistäisi elinvoimaa eivät vaikuttaisi toisaalta myöskään merkittävissä määrin ilmastopäästöihin mutta haittaisivat alueiden tasa arvoisuutta ja sellaista ei voi kannattaa uusi tekniikka nojaan itse aika vahvasti siihen että että me saamme sieltä suuria päästövähennyksiä esimerkiksi finnairin uuden laivaston koneet säästävät arviolta noin kaksikymmentä prosenttia lentopetrolia verrattuna vanhaan kalustoon ja tämä pelkästään on hyvä merkki siitä kuinka suuria harppauksia ilmailutekniikassa saadaan aikaan puhumattakaan sitten vaikkapa sekoitevelvollisuuden lisäämisestä tai ottamisesta käyttöön myös lentopetroleissa siellä näen todella paljon mahdollisuuksia sitten täytyy myös muistaa tässä keskustelussa se minkälainen tämä meidän isänmaa on hyvin laaja meillä on hyvin erilaisia tarpeita hyvin eripituisia etäisyyksiä kaupunkien ja seutujen ja ja myös pääkaupungin ja muun maan kesken tämä monesti unohtuu minusta ei ole oikein mielekästä verrata pelkästään väkilukuun vaan pitäisi ymmärtää myös minkälainen meidän maantiede tässä tässä rakkaassa isänmaassa on edelleen yhteydet maakunnista

tässä maassa erittäin tärkeitä myös jos katsotaan meidän vientiä kuinka tärkeitä ne ovat kansainväliselle kaupalle ja minusta on selvää että meidän tulee edetä kohti kansainvälisiä mahdollisia lentoveroja jos siinä on järkeä ilmastonmuutoksen kannalta mutta kansallinen lentovero sitä ei kyllä voi

arvoisa puhemies en halua halveerata arvon salikeskustelua mutta kun puhutaan etenkin itä ja kaakkoissuomalaisten ihmisten liikkumisesta ja liikkumisen lisäverotuksesta on puheenvuoroni poikkeuksellisen lyhyt arvoisa hallitus itärata kuntoon
kyllä ja rantaa

arvoisa puhemies aluksi kiitokset aloitteen tekijöille nyt käsittelyyn tulevassa kansalaisaloitteessa esitetään että eduskunta ryhtyy lainvalmistelutoimenpiteisiin matkustajakohtaisen lentoveron säätämiseksi suomessa aloitteen käsittelyn yhteydessä tulee huomioida että suomessa on tehty maakunnissa paikallisia sopimuksia säännöllisten reittilentojen säännöllisten reittilentojen säilymiseksi näillä sopimuksilla on tarkoitus lisätä saavutettavuutta ja näin tukea vientimaakuntien elinkeinoelämän sekä teollisuuden toimintaedellytyksiä erillinen vero vesittäisikin vientimaakuntien tekemiä panostuksia lisääntyvien kustannusten myötä paikallisten verojen sijaan tulee keskittyä globaaleihin toimiin päästöjen vähentämiseksi nyt käsittelyyn tuleva kansalaisaloite ei ole kannatettava